osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä enintään kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja lähetekeskustelua tästä asiakohdasta käydään kello kuusitoista saakka keskustelua jatketaan tarvittaessa päiväjärjestyksen muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi mikäli keskustelu päättyy ennen kello kuusitoista siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli kahdeksanteen asiakohtaan

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattaviisitoista syyskuussa ykssa hyväksyttiin maailmanlaajuinen kestävän kehityksen toimintaohjelma eli agenda kaksituhattakolmekymmentä ensimmäistä kertaa historiassa meillä on näkyvissä kaikkia maailman maita koskeva kestävän kehityksen polku aina tuonne vuoteen kaksituhattakolmekymmentä asti nyt käsittelyssä on suomen oma kestävän kehityksen ohjelma meillä on nyt näytön paikka juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista siitä että katsomme tulevaisuuteen sitä kestävästi rakentaen ja osallisuutta edistävästi
ministeri tiilikainen odotatteko hetken hyvät edustajat pyydän nyt siirtämään nämä muut lukuisat käynnissä olevat keskustelut tämän salin ulkopuolelle ja keskitytään täällä tähän asiaan

hyvin osallistava juttu ja sitä on monissa erilaisissa työpajoissa valmisteltu joten hyvä että asia puhuttaa monissa ryhmissä täälläkin mutta jos aihe vaihtuu niin sitä voi tietysti käsitellä muualla siis nyt on käsittelyssä suomen kestävän kehityksen ohjelma ja toivottavasti nyt juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista katsomme tulevaisuuteen sitä kestävästi rakentaen ja osallisuutta edistävästi hallitus tuo kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelman eduskunnalle selontekona toive selonteosta esitettiin viime syksynä käydyssä kestävän kehityksen ajankohtaiskeskustelussa monesta suunnasta täällä salissa ja hallitus haluaa nyt eduskunnan toiveen toteuttaa tämä selonteko on tietojemme mukaan ensimmäinen laatuaan myös kansainvälisesti eli yksikään muu maa ei ole vielä tehnyt kokonaissuunnitelmaa agenda kaksituhattakolmekymmentän toteuttamisesta suomea voidaankin pitää näin toimeenpanon alkutaipaleella yhtenä maailman edistyneimmistä maista paitsi prosessin suhteen suomi on pisteytetty monissa kestävän kehityksen vertailuissa aivan maailman kärkeen ja muun muassa viime kesän raporttimme jota minulla oli kunnia ykssa esittää ja esityksemme toimeenpanosta sai runsaasti kiitosta sekä muilta hallituksilta että kansalaisyhteiskunnalta

suomen hyvää valmiutta ja sijoituksia maailman tilastoissa selittää pitkä historiamme kestävän kehityksen edistämisessä jo vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä lähtien ovat suomen hallitukset linjanneet kestävän kehityksen politiikkaa ja meillä on muun muassa maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kestävän kehityksen toimikunta ensimmäisen kestävän kehityksen strategian antoi muuten esko ahon hallitus keskellä syvintä lamaa vuosikymmenien työ on luonut yhteistä ymmärrystä ja osallisuutta jota nyt tässäkin hetkessä tarvitaan arvoisa puhemies tämä hallituksen selonteko kertoo mitä hallitus tekee agenda toteuttamiseksi suomessa ja miten hallitus yhdessä hallinnonalojen ja sidosryhmien kanssa tätä globaaliagendaa toteuttaa valmistelun aikana on kuultu ja osallistettu laajasti sidosryhmiä myös monia kansanedustajia sekä hyödynnetty viimeisintä tutkimustietoa hallituksen toimeenpanosuunnitelma täydentää viime vuonna laadittua kehityspoliittista selontekoa ulko ja turvallisuuspoliittista selontekoa sekä suomen kestävän kehityksen toimikunnan päivittämää kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta tässä selonteossa esitetään kaksi kansallisen toimeenpanon painopistettä ensimmäinen niistä hiilineutraali ja resurssiviisas suomi

näissä kahdessa painopisteessä on suomella tutkijoiden ja laajojen sidosryhmien näkemysten mukaan eniten petrattavaa tai kehitettävää myös meidän omassa toiminnassamme nyt ja lähitulevaisuudessa siksi hallitus on ne painopisteiksi valinnut mutta toisaalta näissä meillä on myös mahdollisuus tukea kestävän kehityksen edistämistä muissa maissa painopisteiden toteuttamiseksi on listattu useita toimia joihin hallitus on tällä vaalikaudella sitoutunut ja ryhtynyt toimeen ja jotka edistävät agenda kaksituhattakolmekymmentän toteuttamista meillä suomessa painopiste näiltä osin on niissä toimissa jotka ovat jo tämän hallituksen toimikauden aikana toteutettavissa toivon että voimme yhdessä katsoa myös tätä vaalikautta pidemmälle aina vuoteen ja ja etenkin tulevaisuusvaliokunnan käsittelyssä odotan löytyvän juuri niitä tulevia näkemyksiä painotuksia ja parannuksia nyt esiteltävään toimeenpanosuunnitelmaan toivon että tulevaisuusvaliokunnan työ kurkottaa aina vuoteen kaksituhattakolmekymmentä asti nämä esittelemäni kaksi painopistealuetta ovat myös vahvasti keskinäisriippuvaisia toinen ei toteudu ilman toista hiilineutraali ja resurssiviisas suomi edellyttää panostamista osaamisen kehittämiseen ja muutoksenhallintaan yhteiskunnan ja ja ihmisten kannalta kestävästi ja oikeudenmukaisesti kestävän talouden ja työllisyyden turvaaminen mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan edelleenkehittämisen toimeenpanossa noudatamme ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa kehitykseen ja huomioimme erityisesti ne yhteiskunnan ryhmät jotka syystä tai toisesta ovat vaarassa jäädä kehityksestä jälkeen arvoisa puhemies painopisteiden lisäksi selonteossa esitetään kolme politiikkaperiaatetta yksi pitkäjänteisyys ja muutosvoimaisuus kaksi johdonmukaisuus ja globaali kumppanuus sekä kolme omistajuus ja osallisuus politiikkaperiaatteet kertovat miten kestävän kehityksen toimet sisällytetään osaksi valtioneuvoston ja eri hallinnonalojen työtä ne myös tarjoavat yhteiskunnan eri toimijoille välineitä ja mekanismeja osallistua globaaliagendan toimeenpanoon

agenda kaksituhattakolmekymmentässä korostetaan kansanedustuslaitosten keskeistä roolia ja hallituksen vastuuvelvollisuutta kansalaisilleen sipilän hallitus on huomioinut tämän laatimalla osaksi toimeenpanosuunnitelmaa kattavan seuranta ja arviointijärjestelmän sen avulla mahdollistamme eduskunnan kytkemisen kestävän kehityksen työhön entistä vahvemmin seuranta ja arviointimekanismi sisältää toimenpiteitä joiden avulla eduskunta voi arvioida hallituksen työtä kestävän kehityksen näkökulmasta muun muassa hallituksen vuosikertomukseen tulee jatkossa oma osio kestävästä kehityksestä lisäksi selonteossa ehdotamme että vaalikausittain annettaisiin selonteko kestävästä kehityksestä ja toimeenpanosta vaalikausittain annettava selonteko olisi myös pohjana yk raportille joka on suunniteltu niin ikään annettavaksi kerran neljässä vuodessa yklle näistä ensimmäisen raportin siis jo viime vuonna menestyksellä annoimme lisäksi vuosittain järjestetään kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus tilaisuus jossa eduskunnalla tiedeyhteisöllä ja kansalaisyhteiskunnalla on on tärkeä rooli
agenda kaksituhattakolmekymmentä on laaja alainen ohjelma jonka toteutuksessa hallituksella on luonnollisesti päävastuu menestyksekkääseen toimeenpanoon tarvitaan kuitenkin kaikkia yhteiskunnan toimijoita kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen kytkeytyvä toimenpidesitoumustyökalu tarjoaa yrityksille kunnille eri organisaatioille ja aktiivisille kansalaisille mahdollisuuden toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita omista lähtökohdistaan käsin kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia on muuten annettu jo noin neljäsataaviisikymmentä kappaletta kaikilta yhteiskunnan aloilta tähän mahdollisuuteen kannustan myös eduskuntaa puolueita ja miksei myös yksittäisiä kansanedustajia tarttumaan

toimeenpanosuunnitelma joka nyt esitellään on tarkoitettu ylivaalikautiseksi

kolmen politiikkaperiaatteen sekä myös seuranta ja arviointijärjestelmän osalta temaattiset painopisteet ovat muotoutuneet laajojen sidosryhmänäkemysten ja tutkimustiedon perusteella ja niidenkin odotetaan kestävän aikaa kun esittelin tätä suomen toimeenpanosuunnitelmaa tai sen luonnosta ykssa yhtenä parannettavana aiheena nousi esille nuorten osallistuminen kestävän kehityksen toimeenpanoon kun parannustarpeen kerran tunnistimme siihen myös tartuimme itse asiassa yhdessä suomen nuorisoyhteistyö allianssin kanssa hallitus on laatinut suunnitelman nuorten sanoisiko kestävän kehityksen agenttien värväämiseksi eri puolille maata vauhdittamaan kestävää kehitystä nuorten parissa mutta myös laajemmin liian usein kuulemme että nuorissa on tulevaisuus mutta nuoret ovat täällä tänä päivänä ja heidän panoksensa tarvitaan kestävän kehityksen toimeenpanoon ei pelkästään kommentoijina vaan myös toimijoina ja tähän tuo lanseeraamamme yhteistyö yhdessä nuorisojärjestöjen ja toimijoiden kanssa tähtää annetaan nuorille parempi mahdollisuus lähteä toimeenpanemaan tavoitteita kestävää kehitystä on suomessa siis arvoisa puhemies edistetty aina pitkäjänteisesti ja osallistavasti ja hallitus toivoo että tästä traditiosta pidetään kiinni globaaliohjelman toimeenpanosyklin loppuun asti toivomme siis että tämä nyt antamamme selonteko ei ole ainutkertainen vaan ensimmäinen lähtölaukaus ja linjaus agenda kaksituhattakolmekymmentä toimeenpanosta ja tästä voidaan yhdessä tulevina vuosina parantaa sillä kestävä kehitys on meidän kaikkien asia

arvoisa puhemies sinänsä kertoo ehkä suomen roolista myös tässä agenda kaksituhattakolmekymmentä yk tavoitteiden luomisessa ja suomen hallituksen sitoutumisesta ja suomalaisesta omistajuudesta tässä että tämä on itse asiassa aivan ensimmäisiä oecd maiden toimeenpanoasiakirjoja jonka tässä ministeri tiilikainen äsken esitteli eli olemme olleet ensimmäisinä viemässä täytäntöön niitä yhteisiä lupauksia nyt tämän asiakirjan kautta ja se ei varmasti ole sinänsä sattumaa nostan tässä esiin muutamia erityisesti kehityspolitiikan puolella olevia painopisteitä joilla me viemme eteenpäin nimenomaan näitä agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteitamme tämä itse asiakirja tietysti ennen kaikkea keskittyy suomen muuttamiseen suomen agenda kaksituhattakolmekymmentä toimintaan mutta osana sitä painotan itse tietysti roolini mukaisesti nyt tätä kehityspoliittista näkökulmaa globaalivastuuta ensinnäkin niin kuin ministeri tiilikainen mainitsi ne kaksi erityistä painopistettä jotka hallitus on tässä valinnut ovat hiilineutraali ja resurssiviisas suomi ja toisaalta yhdenvertainen tasa arvoinen ja osaava suomi ja molemmat näistä myöskin meidän kehityspolitiikassa ehkä aivan erityisesti juuri tässä maailmantilanteessa missä tänä talvena elämme tämä yhdenvertaisuuden tasa arvon sukupuolten välisen tasa arvon edelläkävijyyden kääntäminen meidän vaikutusvallaksi samojen asioiden puolesta ja näiden arvojen puolesta maailmanlaajuisesti on nyt aivan erityisesti keskiössä ja ja on oleellinen asia että me nostamme tässä asiassa voimakkaasti lippuamme

sovimme puheenjohdollani että tiivistämme yhteistyötä sukupuolitasa arvon seksuaali ja lisääntymisterveysoikeuksien puolestapuhujina koska jo silloin oli tiettyjä synkkiä pilviä myöskin euroopan sisällä näiden asioiden ympärillä ja nyt tietysti yhdysvaltain uuden hallinnon myötä on vääjäämättä uudenlainen haaste erityisesti yk järjestelmän sisällä mutta muutoinkin näiden asioiden puolesta tehtävälle työlle

uutta maaohjelmaa nyt somaliassa niin siitä yli puolet tulee koskemaan naisten tyttöjen lisääntymisterveyttä seksuaalisia oikeuksia heidän voimaannuttamistaan nyt parhaillaan kun meillä käydään kansainväliseen toimintaan tähtäävien kansalaisjärjestöjen avustuskierrosta sitä valmistellaan siinä olemme nyt aivan erityisesti reagoimassa tähän maailmanpoliittiseen tilanteeseen niin että me käytännössä kolminkertaistamme absoluuttisesti ottaen edelliseen kierrokseen nähden naisten ja tyttöjen lisääntymisterveyden seksuaalioikeuksien parissa työskentelevien järjestöjen osuuden absoluuttisesti suhteellisesti vielä enemmän kuin kolminkertaistamme eli me olemme tehneet selkeän valinnan tietysti jo pidemmän aikaa sitten naisten ja tyttöjen oikeuksien puolesta se vahvistettiin täällä eduskunnassa vuosi sitten kehityspoliittisessa selonteossa ja nyt reagoimme tähän maailmantilanteeseen määrätietoisesti niin että aivan erityisesti nostamme naisten ja tyttöjen seksuaalioikeuksien lisääntymisterveyden kysymykset meidän omassa kehityspolitiikassamme esiin no sitten toinen puoli kestävät ratkaisut hiilineutraalisuus tässä tietysti suomen hallitus itse esimerkkiä näyttämällä on etenemässä ehkä kunnianhimoisemmin kuin suomessa on kertaakaan koettu ja itse asiassa kunnianhimoisemmin kuin juuri missään muussa länsimaassa ollaan tekemässä luopumalla kivihiilen käytöstä puolittamalla tuontiöljyn käytön itse asiassa se on oleellista kehitystyötä myös sitä kautta että sillä tavalla me saamme aikaan ratkaisuja joiden merkitys syntyy itse asiassa silloin kun me monistamme ne tuonne kehitysmaihin ja tästä syystä me olemme lisäämässä nyt uudentyyppistä investointimuotoista rahoitusta kehitysmaiden julkisen sektorin investointihankkeisiin viime viikolla olin myanmarissa keskustelemassa heidän aurinkopaneelihankkeistaan joissa finnfund on alustavasti mukana heidän jätevesihankkeistaan joihin liittyen käytetään näitä korkotukiluotto finnfund elementtejä ja niiden resurssit onneksi kasvavat kolmanneksi nostaisin työlinjan myös kehityspolitiikassa siihen olemme tuomassa uutta riskijakorahoitusta neuvottelemme maailmanpankin kanssa yhteisestä rahastoikkunasta jolla voimaannutettaisiin yrittäjyyttä erityisesti itäisessä afrikassa olemme neuvottelemassa slushin startup tapahtuman viemisestä sinne tämäntyyppisellä voi olla merkittävä vaikutus siihen että nämä maat nousevat aidosti jaloilleen kiitoksia

arvoisa rouva puhemies kestävän kehityksen käsite pohjautuu pohjoismaiseen arvopohjaan käsitteen lanseerasi ensimmäisenä brundtlandin komissio vuonna tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemän pohjoismailla on osaamisensa puolesta erityinen vastuu taloudellisen sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa niin meillä pohjolassa kuin maailmanlaajuisestikin

on hallituksen vastuulla mutta ei nykyinen hallitus eivätkä tulevatkaan hallitukset voi onnistua yksin onnistumisen ratkaisee laaja alainen sitoutuminen jossa ovat mukana valtion lisäksi kunnat maakunnat yritykset kansalaisyhteiskunta kokonaisuudessaan arvoisa puhemies kestävä kehitys lähtee arjen valinnoista suomalaisten tekemät päivittäiset päätökset kodeissa kaupoissa työpaikoilla muodostavat pohjan kestävälle tulevaisuudelle vastuullinen kuluttaminen kierrättäminen lähiruuan suosiminen ja ruokahävikin vähentäminen uusiutuvan energian ratkaisut liikkumisessa ja lämmittämisessä ovat esimerkkejä toiminnasta jolla on suuri merkitys

kestävien valintojen tekemisessä lähestyvissä kunnallisvaaleissa valitut uudet valtuustot voivat osaltaan vauhdittaa kehitystä ja kannustaa kotikuntiaan laatimaan omat kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää erityisesti fossiilisista polttoaineista luopumista hallituksen uusiutuvan energian kärkihanke tähtää yli viiteenkymmeneen prosenttiin uusiutuvan energian käytössä kaksituhattakaksikymmentä luvulla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuutta nostetaan vähintään neljäänkymmeneen prosenttiin kestävät bio ja kiertotalouden ratkaisut ovat suomelle myös merkittävä vientisektori jolla osallistumme ilmastonmuutoksen torjuntaan biotalouden ja cleantech liiketoiminnan mahdollisuuksia on edistettävä tutkimus ja innovaatiopolitiikalla keskustan eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta ohjaamaan yritystukia niin että ne entistä tehokkaammin johtaisivat kestävän kehityksen innovatiivisiin ratkaisuihin arvoisa puhemies kestävä talouskasvu luo pohjaa yhdenvertaiselle tasa arvoiselle ja osaavalle suomelle palvelujen uudistaminen on toteutettava sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla muun muassa sosiaali ja terveysuudistus mahdollistaa voimavarojen kohdentamisen asiakaslähtöisesti yhä enemmän ennalta ehkäisevään ja vaikuttavaan työhön kehittyvillä digitaalisilla palveluilla puolestaan voidaan vahvistaa iäkkäiden toimintakykyä tukea kotona asumista ja luoda uusia yhteyksiä huolenpidolle kestävässä kehityksessä on kyse globaalista ylisukupolvisuudesta suomen on jatkettava kehityksen kärjessä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin on tärkeää että suomi keskittää rajalliset voimavaransa ykn järjestelmässä naisten ja tyttöjen oikeuksien toteuttamiseen ja tasa arvotyöhön arvoisa puhemies hallituksen selonteko kytkee eduskunnan ja valiokunnat kiinteästi kestävän kehityksen ja tämä työ koskee meitä kaikkia

arvoisa puhemies mitä on kestävä kehitys

työelämän ulkopuolella tämä on perussuomalaisten eduskuntaryhmälle tärkeää isossa kuvassa tavoitteena on että työtöntä ei jätetä yksin hallitus on käynnistänyt esimerkiksi perustulokokeilun jonka uskotaan purkavan niin sanottuja kannustinloukkuja lisäksi hallitus pohtii malleja joilla voitaisiin mahdollistaa pitkäaikaistyöttömien osallistuminen ja löytää uusia väyliä heidän työllistymisekseen perussuomalaisille on tärkeää että mieluummin kannustetaan kuin rangaistaan työttömiä ketään ei haluta jättää yksin kotiin arvoisa puhemies maahanmuuttopolitiikan järkeistäminen on tärkeä osa maamme tulevaisuutta paljon on jo tehty ja paljon vielä tehdään osa taannoisen pakolaisvyöryn aikaan maahamme tulleista tulee saamaan turvapaikan ja perheenjäseniään on niin kansalaistemme kuin maahantulijoidenkin etu että turvapaikan saaneet sopeutuvat parhaalla mahdollisella tavalla yhteiskuntaamme sopeutumistoimiin on satsattava nyt jotta vuonna kaksituhattakolmekymmentä yhteiskuntamme on yhä yksi turvallisimmista parhaiten voivista ja taloudellisesti hyvin toimeentulevista eikä ruotsin malli ongelmallisista maahanmuuttajalähiöistä toteudu täällä yhteiskunnan jakautuminen on estettävä arvoisa puhemies hallituksen ilmastostrategia on pitkäjänteinen kestävän kehityksen suunnitelma meidän on jatkossa ajateltava energiaa ihan uudella tavalla on nähtävä kuusen oksa kemikaalina puru ja lastut biopolttoaineina vesi lämmönlähteenä tämän ohella perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo että hyödyntämällä kotimaista energiaa ja kehittämällä siihen perustuvaa vientiteollisuutta voimme oikaista merkittävästi kauppatasettamme energiantuotannon kotimaisuusasteen tuntuva nostaminen edistää maamme talouskasvua ja tuottaa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja nämä työpaikat syntyisivät pääasiassa haja asutusalueille mikä mahdollistaisi osaltaan maaseudun pitämisen elinvoimaisena ja asuttuna kaikki tämä tukee myös oivallisesti kestävää kehitystä maassamme

arvoisa puhemies olisi kauheaa jos maapallo särkyisi se on niin kaunis nämä huolestuneet sanat lausui nuuskamuikkunen teoksessa muumipeikko ja pyrstötähti suomessa olemme monessa agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteessa jo pitkällä siitä pitää olla ylpeä mutta tämän ylpeyden on näyttävä ainoastaan kovempana kunnianhimona päästä tavoitteessamme vielä pidemmälle suomi neito saa luvan olla se maailmaa muuttava kympin tyttö joka saavuttaa pilkulleen asetetut tavoitteet vähempi ei riitä agenda kaksituhattakolmekymmentän kantavana teemana on että kukaan ei saa jäädä kehityksestä jälkeen kansallinen toimeenpano rakentuu kahden painopisteen varaan joissa meillä on eniten kirittävää ja toisaalta mahdollisimman paljon annettavaa muulle maailmalle nämä kaksi kärkeä ovat hiilineutraalius ja resurssiviisaus sekä yhdenvertaisuus tasa arvo ja osaaminen aivan samalla tavoin kuin olemme huolissamme julkisen talouden kestävyydestä on meidän huolehdittava siitä että luonnonvarojen käyttö pysyy luonnon kantokyvyn rajoissa tai paremminkin palautuu tuoreessa kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa on päätetty luopua kivihiilen käytöstä vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä hiilijalanjälkemme suhteutettuna asukaslukuun on valitettavasti edelleen yksi maailman korkeimmista hiilineutraali suomi on tavoite josta on tosissaan pidettävä kiinni energiankulutuksen vähentäminen ja ennen pitkää fossiilisista polttoaineista luopuminen kokonaan ovat ympäristön ihmisten hyvinvoinnin ja kestävän maailman kannalta välttämättömiä askelia vastuu lankeaa monella tapaa etenkin suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen harteille vaikka suomi on yksi vähiten kaupungistuneista länsimaista on selvää että jokainen etenkin tulevaisuutta ja suuria ihmismassoja koskeva ongelma ratkaistaan pääosin kaupungeissa kaupunkisuunnittelu julkiset hankinnat ja hiilineutraaliutta tavoittelevat suuret kaupungit ovat avainasemassa tehtäessä koko suomesta hiilineutraalia kaupunkien olisi myös hyvä mahdollisimman nopeasti ja tulevaisuutta ennakoiden korvata kivihiili kaukolämmön tuotannossa ympäristöystävällisemmillä ratkaisuilla arvoisa puhemies hallitus on kehityspoliittisessa selonteossa sitoutunut tyttöjen ja naisten oikeuksien ja aseman vahvistamiseen kehitysmaiden talouden kehittämiseen hyvinvoinnin lisäämiseksi yhteiskuntien demokraattisuuden vahvistamiseen luonnonvarojen kestävyyden sekä elämän välttämättömyyksien eli ruokaturvan veden ja energian saatavuuden parantamiseen

maille paremmat mahdollisuudet markkinoillepääsyyn vapaa maailmankauppa on ylivoimaisesti tehokkain tapa vähentää absoluuttista köyhyyttä kaventaa valtioiden välisiä kehityseroja ja edistää ilmastonmuutosta ehkäisevien teknologioiden levittämistä myös kehittyviin maihin avoimet maailmanmarkkinat edistävät vihreää kasvua ja työllisyyttä suomessa ja globaalisti arvoisa puhemies suurin eriarvoisuutta aiheuttava tekijä suomessa on työttömyys meidän on otettava kaikki keinot käyttöön sen vähentämiseksi yksi keskeinen ja merkittävä teko joka on vielä toistaiseksi tekemättä on kattava perhevapaauudistus työllisyyttä ja tasa arvoa edistävä uudistus on syytä saada pikaisesti vireille perhevapaiden uudistaminen vaikuttaisi positiivisesti etenkin nuorten naisten asemaan työmarkkinoilla mikä parantaisi myös naisten eläkekertymää läpi työuran ja kirisi kiinni sukupuolten välisiä eläke eroja jokaisella meistä on oikeus tuntea itsensä hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on yhteiskunnassamme voimistuva vihapuhe on kuin tartuntatauti jonka leviämiseen jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa pelkkä oireen taivastelu ei riitä vaan myös pahan olon syy on parannettava vihapuheen syitä on siksi tärkeää koettaa ymmärtää mutta tämä ei tarkoita hyväksyntää rasismille on sanottava yksiselitteinen ja ehdoton ei poliittisilla johtajilla puolueiden nykyisillä ja tulevilla puheenjohtajilla on tässä valtava vastuu arvoisa puhemies lasten ja nuorten hyvinvointi on kestävän tulevaisuuden perusta sekä suomessa että globaalisti turvallinen koulupäivä lapsen kehitystä tukeva arki ja mahdollisuus liikkua ovat keskeisiä lasten hyvinvointia tukevia pilareita joista julkisen vallan on huolehdittava kestävässä maailmassa jokaisen lapsen oikeus on käydä koulua ja leikkiä olla aidosti lapsi ja vaikka haaveilla olevansa batman tai frozenin elsa

niitä ratkaisemassa rajojen sulkeminen ja omaan napaan tuijottaminen on potku omaan nilkkaan käsiteltävä selonteko on osoitus kansainvälisen yhteistyön ja ykn olemassaolon tarpeellisuudesta suomen on toimittava aktiivisesti kansainvälisillä kentillä keskinäisriippuvaisessa maailmassa suomen jos minkä on noustava kokoaan suuremmaksi toimiessaan kestävän kehityksen ihmisoikeuksien ja rauhan puolesta se on suomen etu arvoisa puhemies kestävä kehitys on pitkäjänteistä toimintaa pitkäjänteisyys on mainittu selonteossa yhtenä politiikkaperiaatteena mutta se ei juuri näy selonteon toimeenpanosuunnitelmassa jonka pitäisi kestää yli vaalikausien tältä osin selonteolta olisi odottanut enemmän valiokuntakäsittelyssä selonteon kunnianhimon tasoa on monin verroin parannettava selonteosta löytyy kuitenkin monia hyviä toimenpide ehdotuksia pitkäaikaistyöttömyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen koulutuksen kehittämiseen ympäristönsuojeluun sekä vanhustenhuollon parantamiseen onkin syytä kysyä onko hallitus nyt muuttamassa linjaansa nämä toimenpide ehdotukset ovat nimittäin jyrkässä ristiriidassa hallituksen tähän asti harjoittaman politiikan kanssa sdpn mielestä kestävän kehityksen keskiössä on aina oltava ihminen sen soisi näkyvän enemmän myös tässä selonteossa panostukset inhimillisyyteen maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti arvoisa puhemies eräs kansalainen pohti minulle lähettämässään viestissä ostaako diabeetikkona lääkkeensä vai käyttääkö rahat ruokaan jos pienituloinen diabeetikko jättää hallituksen leikkausten takia lääkkeensä ostamatta aiheutuu siitä selvitysten mukaan yli kaksikymmentäneljä kertaiset kustannukset tulevaisuudessa voi siis sanoa että säästöt terveyteen ja hyvinvointiin tulevat sairaan kalliiksi sdpn mielestä tämä selonteko olisi ollut sopiva paikka pohtia laajemmin hyvinvoinnin ja talouden yhteyttä eli hyvinvointitalouden merkitystä kestävälle kehitykselle hyvinvointi ja talous tukevat toisiaan investoinnit hyvinvointiin kuten palveluihin ja koulutukseen vahvistavat yhteiskunnan perusrakenteita hyvinvointi investoinnit myös tukevat taloudellista toimeliaisuutta ja ovat siten kestävän talouskasvun edellytyksiä päätöksillä on aina seurauksensa ja siksi niitä pitää analysoida tarkemmin jo valmisteluvaiheessa tarvitsemme paljon enemmän päätösesitysten vaikuttavuusarviointia sekä vaihtoehtoiskustannuksien laskemista tämä hallitus on unohtanut nämä kokonaan taloudellisia ja inhimillisiä säästöjä voisimme saada tulevaisuudessa esimerkiksi panostamalla maksuttomaan päivähoitoon tai parantamalla pitkäaikaistyöttömien tilannetta suomi on noussut toisen maailmansodan jälkeen yhdeksi maailman parhaimmista kansakunnista siihen on tarvittu hyvinvointi investointeja nämä hyvinvointivaltioon tehdyt investoinnit ovat olleet yksi merkittävä tekijä suomen menestymiselle ja kestävälle kehitykselle toivottavasti tämä ymmärretään myös jatkossa tulevaisuuden siemeniä kylvetään juuri tänään arvoisa puhemies kestävä kehitys edellyttää että suomi sadan juhlavuoden teeman yhdessä parhaimmillaan yhdessä tekeminen auttaa kansalaisia aitoon osallisuuteen jossa eri toimijat ja eri sukupolvet kohtaavat ja oppivat toinen toisiltaan suomalaisen yhteiskunnan voima on aina ollut tasa arvo yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys joihin kuuluu myös kaikkien mukana pitäminen kestävään kehitykseen kuuluu ajatus siitä että yhteiskuntamme tarvitsee jokaista kansalaista ja jokainen meistä tarvitsee toinen toisiamme pidetään siis kaikki mukana

arvoisa puhemies kun minä olin kolmevuotias laki subjektiivisesta päivähoidosta astui suomessa voimaan nyt kun minun tyttäreni on kolme lasten tasa arvoinen oikeus päivähoitoon on juuri lakkautettu kun minä olin kolmevuotias oli tähän maahan juuri perustettu ympäristöministeriö nyt kun minun tyttäreni on kolme tehdään luonnonsuojeluun suomen historian suurimmat leikkaukset kun minä olin kolmevuotias pohjoinen napajäätikkö oli kesällä lähes australian kokoinen kun minun tyttäreni täytti kolme napajäätikkö oli kutistunut lähes puoleen tästä arvoisa puhemies tässä ohjelmassa on kyse siitä millaisen maailman me jätämme niille jotka tulevat meidän jälkeemme meidän sukupolvemme voi vielä pysäyttää ilmastonmuutoksen meidän lapsemme eivät sitä voi enää tehdä kun muualla vähennetään ympäristölle haitallisia tukia sipilän hallitus lisää niitä suomi oli esimerkkinä muulle maailmalle kun päästökaupan huutokauppatulot ohjattiin kehitysyhteistyöhön nyt sipilän hallitus otti nämä rahat maailman köyhimpien ihmisten auttamisesta ja antoi ne teollisuudelle samalla hallitus otti käyttöön uuden saastutustuen jolla se kannustaa teollisuutta ylläpitämään ilmastopäästöjä lisäksi hallituksen suunnittelemat massiiviset metsähakkuut vesittävät kaikki muut päästövähennykset suomen panos ilmastonmuutoksen torjumisessa jää vähäiseksi näiden hakkuiden takia arvoisa puhemies koulutus on kaiken kehityksen peruskivi hallitus esittää ammatillisen koulutuksen uudistamisen kestävän kehityksen panostuksena vaikka leikkaa lähes kaksisataa miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta huoli on nyt tämän maan pojista jo nyt viidesosa nuorista miehistä on koulutuksen ja työn ulkopuolella koulutusleikkaukset ovat tämän hallituksen suurin virhe niillä rikotaan jotain jonka arvoa ei täysin ymmärretä tärkeintä lapsen koulupolulla ovat ensi askeleet varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuksen heikennykset lisäävät lasten eriarvoisuutta päivähoito oikeuden rajaaminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen osuvat juuri niihin lapsiin jotka tarvitsevat eniten tukea tasa arvoa hallitus sanoo parantavansa nyt aktiivisin toimin hallituksen edustajat kyllä mielellään puhuvat mielellään puhuvat siitä miten he parantaisivat naisten asemaa esimerkiksi perhevapaita uudistamalla nämä ehdotukset eivät ikävä kyllä koskaan löydä tietään hallituksen linjauksiin niitä ei löydy hallitusohjelmasta niitä ei löydy hallituksen tasa arvo ohjelmasta eikä niitä löydy tästä selonteosta arvoisa puhemies historia tulee muistamaan meidät siitä miten suomi kantaa vastuutaan tästä historiallisesta humanitäärisestä kriisistä suomi on vastannut tähän kriisiin heikentämällä ihmisoikeuksia pienentämällä pakolaiskiintiötään tekemällä perheenyhdistämisestä lähes mahdotonta ja leikkaamalla suomen kehitysyhteistyöstä yli kolmasosan naistenjärjestön rahoituksesta on leikattu lähes viidennes ykn lastenjärjestö unicefin rahoituksesta on leikattu yli neljäkymmentä prosenttia ykn ympäristöohjelma unepin rahoituksen hallitus lopetti kokonaan tämä ei ole vastuun kantamista arvoisa puhemies hallitus on kopioinut hallitusohjelman tavoitteet ja kutsuu niitä nyt kestävän kehityksen selonteoksi nyt väitetään että saastuttamisen tukeminen on ilmastonsuojelua että luonnonsuojelun alasajo on monimuotoisuuden turvaamista että köyhimmiltä ottaminen ja rikkaimmille antaminen on tuloerojen kaventamista nyt väitetään että koulutuksesta leikkaaminen on osaamiseen panostamista että naisten ja lasten jättäminen pakolaisleireille on perheiden auttamista

puhemies vaihtoehtoja on me uskomme että juuri vaikeimpina aikoina ihmisyyttä on puolustettava kaikista tiukimmin me uskomme että meidän kauniit metsämme meidän puhtaat vetemme meidän ahmamme meidän norppamme ovat jotain jota meillä ei ole oikeutta viedä meidän lapsiltamme me uskomme että lapsiin ja koulutukseen panostaminen on kaiken kehityksen perusta

hyvät edustajat on edustaja sarkkisen puheenvuoro
arvoisa puhemies maapallo pystyy tyydyttämään kaikkien tarpeet mutta ei kaikkien ahneutta näin sanoi mahatma gandhi sanoma tiivistää hyvin ykn kestävän kehityksen agendan ihmiskunnan elämäntapoja talousjärjestelmiä ja politiikkaa pitää muuttaa siten että kaikkien ihmisten perustarpeet pystytään tyydyttämään rajallisten resurssien maailmassa mutta ahneutta ja ylikulutusta maailma ei kestä ykn kestävän kehityksen velvoittaa kaikkia maita myös suomea suomen suurimmat kestävän kehityksen haasteet ovat ilmastonmuutoksen vastainen työ sekä työllisyys ja talouskehitys on hienoa että toimintaohjelma on nyt tehty valitettavasti hallituksen selonteon kunnianhimon taso jää liian matalaksi siinä listataan pitkälti jo päätettyjä asioita ja uudet avaukset jäävät vähemmälle hallitusohjelman mukaiset linjaukset eivät kuitenkaan riitä siihen että suomi saavuttaisi kansalaisilleen ja globaalille yhteisölle tekemänsä sitoumukset toimintaohjelman suurin puute ja ristiriita liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan suomalaisten ekologinen jalanjälki ja ilmastopäästöt ovat liian suuret jos kaikki maailman ihmiset eläisivät kuten suomalaiset tarvittaisiin kolme pilkku viisi maapalloa hallituksen teettämän oman asiantuntija arvion mukaan suomen ilmastopolitiikan lopputulos on nolla metsien hiilinielu pienenee massiivisten hakkuiden takia mikä tekee tyhjäksi muilla sektoreilla tehtävät päästövähennykset suomi ei siis vähennä omia nettoilmastopäästöjään tilanteessa jossa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen on aikaa vain muutamia vuosia

vielä paljon kiviä kääntämättä ja suomella jos jollain maailman maalla on edellytykset onnistua ja vieläpä tehdä samalla bisnestä arvoisa puhemies työttömyys on kestävän kehityksen este niin suomessa kuin maailmallakin suomen vahvuus on osaaminen ja koulutettu väestö näihin satsaaminen on työllisyyden kestävää hoitoa olisi tärkeää varmistaa ettei nuoriso syrjäydy koulutuksesta

samalla ei puututa veroparatiisitalouteen ja kansainvälisen kaupan vääristymiin jotka estävät kehittyvien maiden talouksien kehittymistä arvoisa puhemies hyvin suunniteltu on vasta puoliksi tehty jokaista lakiesitystä ja budjettia tulisi arvioida kestävän kehityksen näkökulmasta kestävän kehityksen tulisi olla sisäistetty näkökulma niin virkamieskunnassa kuin eduskunnassakin vasemmiston mielestä tarvitaan puolueeton kestävän kehityksen arviointineuvosto jonka tehtävä olisi arvioida agendan toimeenpanoa ja raportoida siitä säännöllisesti mallia voisi ottaa talouspolitiikan ja lainsäädännön arviointineuvostoista

arvoisa puhemies samanaikaisesti ei kuitenkaan päästä siitä että tässä tapauksessa ero sanojen ja tekojen välillä on suuri jos kestävää kehitystä tarkastellaan kokonaisvaltaisena tavoitteena eli tavoitteena joka menee kaiken muun edelle sen ohjausvaikutuksen tulee koskea kaikkia päätöksiä ilman poikkeuksia nyt asia ole näin monella tavalla saa sen käsityksen että hallitusohjelma ohjaa selontekoa eikä päinvastoin kestävän kehityksen ei pidä olla mauste jota sirottelemme vähän kaikkialle ei sen pitää olla itse pata jossa keittäminen tapahtuu se pitää siis asettaa lähtökohdaksi senkin takia tämän selonteon pitäisi kantaa yli hallituskausien kiireesti ratkaisua vaativa suuri kysymys on ilmastonmuutos miten me siihen reagoimme määrääkö se politiikkamme suunnan on selvä että panostamme bioenergiaan mutta mittakaavan pitää olla järkevä se ei voi olla laajamittainen ratkaisu on syytä uskoa että hallituksen visio on liian optimistinen myös valtioneuvoston oma tuore selvitys toteaa että jos metsähakkuut kasvavat noin kahdeksaankymmeneen miljoonaan kuutiometriin vuodessa niin hiilinielu puolittuu vuosina kolmekymmentä tämä voidaan nähdä varoituksena ja siksi meidän on turvattava tasapainoinen kestävä kehitys samanaikaisesti kun kansainvälisellä tasolla puhumme fossiilisten polttoaineiden tukien purkamisesta kanavoimme itse päästökaupasta saatavat tulot saastelähteisiin on itsestäänselvää että nämä tulot tulisi käyttää ilmastonmuutosta hillitsevien ja ehkäisevien toimenpiteiden rahoittamiseen

arvoisa puhemies kestävä kehitys on myös asioiden tarkastelemista tarkastelemista oikeista näkökulmista syiden ja seurausten ymmärtämistä kestävä kehitys on sosiaalista koheesiota vastuullista suhtautumista esimerkiksi muuttoliikkeeseen olin joitakin viikkoja sitten jordaniassa maassa jossa on puolitoista miljoonaa syyrian pakolaista se on paljon enemmän kuin eurooppaan tuli toissa vuonna jordanialaiset kuitenkin selviävät tästä helppoa se ei ole mutta he selviävät samanaikaisesti meillä syntyy kansallinen kriisi kolmestakymmenestäviidestätuhannesta turvapaikanhakijasta joista ehkä vain viisitoistatuhatta jää suomeen me suomalaiset voisimme sen sijaan lukea tätä selontekoa ja panostaa kotoutumiseen täällä kotimaassamme ja samalla voisimme toimia kestävän kehityksen mekanismien puolesta euroopassa todellisten mekanismien puolesta vastuun jakamiseksi demokratiakehityksen ja rauhan puolesta toimimiseksi sotaan joutuneissa maissa sillä siellä tänne tulleet ensisijaisesti haluaisivat asua

arvoisa rouva puhemies hyvin suunniteltu on kokonaan kokonaan tekemättä

tämä selonteko tarjoaa meille toimintaohjeita kaikkiaan kolmekymmentäyhdeksän kappaletta erilaisia toteutusmalleja ja sitten arviointiin kuusi erilaista välinettä hallituksen selonteon alussa todetaan globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma agenda kaksituhattakolmekymmentä ohjaa suomea ja muita maita kestävän kehityksen polulla tämä olisi hieno asia jos hallitus myös toimisi tämän tavoitteiden mukaan kestävä kehitys vaatii todellisen tilanteen tunnustamisen ja selkeitä päätöksiä joissa toimitaan havaintojen ja tavoitteiden mukaan näin politiikkaa korjataan ja yhteiskunnan toimintaa tehostetaan ja vähäisillä resursseilla saadaan enemmän aikaan hallinnon eri alojen koordinaation ja seurannan verkoston kehittäminen ja indikaattorien lisääminen ovat oikein ja mutta ne eivät vielä riitä hallituksen itsensä on oltava poliittisesti johdonmukainen ja uskottava kun huolella lukee selonteon selonteon tekstin huomaa sen olevan ristiriitainen sanojen ja tekojen välillä on vielä paljon kuilua hallitus sanoo tukevansa osaamista ja koulutusta mutta leikkaa rajusti koulutuksen määrärahoja hallitus kaipaa tavattomasti innovaatioita ja tutkimusta ja mainitsee erityisesti vttn ja tekesin joilta se on kuitenkin vienyt sataneljäkymmentä miljoonaa euroa rahoitusta kristillisdemokraatit ovat tätä kritisoineet hallituksen eräänä käsittämättömimmistä linjauksista sillä juuri tekniset tutkimuslaitokset tuottavat uusia yrityksiä innovaatioita ja työpaikkoja ehkä hallitus nyt uskoo ja herkistelee korvaansa kun myös oecdn asiantuntijat sanovat saman asian hallitus ilmoittaa tukevansa globaalia kumppanuutta ja olevansa siihen tavattoman sitoutunut mutta leikkaa rajusti kehitysyhteistyöstä mikä olikin yhden hallituspuolueen keskeinen vaaliteema jota he nyt myös sitten toteuttavat selonteon mukaan suomi tukee kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnan vahvistumista ja konkreettinen toimenpide oli siis kansalaisjärjestöjen rahoituksen puolittaminen arvoisa puhemies kun tässä selonteossa painopisteenä kuitenkin on se että laitetaan toimeen jotakin toteutetaan näitä tavoitteita niin miten ihmeessä kansalaisjärjestöt voivat tähän huutoon vastata jos heiltä viedään resurssit

sosiaalista vastuullisuutta lisätään parantamalla riskinarviointia sekä koko hankintaketjun kestävyyttä muun muassa vuoropuhelun avulla hyödyntämällä ykn ja muita kansainvälisiä yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia periaatteita

hallitus sanoo hienoin sanakääntein haluavansa turvallista yhteiskuntaa mutta leikkaa tullilta verohallinnolta ja poliisilta väkeä ja harmaan talouden torjunnan resursseja voimme kaikki yhtyä hyvin tämän selonteon tavoitteisiin mutta kritiikkimme oikeutetusti kohdistuu siihen että toiminta on ristiriidassa tavoitteiden kanssa kestävä kehitys edellyttää poliittista johdonmukaisuutta sanotaan yhteiskuntasitoumuksessakin sen mukaan kiinnitämme erityistä huomiota lasten ja nuorten hyvinvointiin nyt kuitenkin heiltäkin leikataan arvoisa puhemies olisi hyvä jos tässä selonteossa olisi ollut hiukan itsekriittisyyttä ja rehellisyyttä ja todettu että emme ole näihin tavoitteisiin päässeet joita tässä tarjoamme kristillisdemokraatit esittävät syvän huolensa agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoitteiden toteutumisesta

arvoisa puhemies kiitoksia ryhmäpuheenvuorojen pitäjille kun tarkoin korvin kuuntelin ryhmäpuheenvuoroja niin totesin että jokainen eduskuntaryhmä varmasti antoi parhaan panoksensa mihin kukin pystyy tämän yhteisen ison maailmanlaajuisen tavoitteen agenda toimeenpanon suorittamiseksi hallitusryhmistä edustaja vehkaperä korosti esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden asiaa hyvä juuri näin edustaja kulmala nosti hyvin esiin työttömyyden torjumisen se on osa osallisuutta ja onneksi meillä työllisyys tällä hetkellä paraneekin edustaja multala totesi aivan oikein sen että kaupungit ovat avainasemassa tässä hiilineutraalisuuden saavuttamisessa siellä meillä toki työsarkaa on ja siksi hallitus linjaa kunnianhimoisia tavoitteita hiilestä eroon pääsemiseksi edustaja mäkisalo ropposta kiitän puheenvuorosta lämpimästi siinä oli perspektiiviä pitkältä aikaa siitä miten hyvinvointiyhteiskuntaa on suomessa rakennettu kritisoitte toki ja tunnustamme itsekin että puutteita löytyy mutta juuri se investoiminen hyvinvoinnin rakentamiseen pitkäjänteisesti oli hyvä ja oiva näkökulma edustajat kari sarkkinen adlercreutz ja laukkanen löysivät lähinnä huonoa sanottavaa tästä toimeenpanosta varmasti siinä paljon parannettavaa on ja toivon että tulevaisuusvaliokunta voi nyt pohtia sitten miten viemme tätä kestävää kehitystä eteenpäin vuotta kahdestuhanneskolmaskymmenes kohti sen verran haluan kuitenkin todeta että hallitus on laatinut tämän selonteon listaamalla ne toimet jotka tällä vaalikaudella toteutetaan jotka tällä vaalikaudella toteutetaan tulevat hallitukset voivat panna paremmaksi ja toteuttaa lisää toimenpiteitä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi juuri tämä selonteon tuominen tänne ja toivottavasti syntyvä pysyvä että kerran vaalikaudessa esitämme tuon toimeenpanosuunnitelman eduskunta käsittelee sen antaa siihen vastauksen ja hallituksen vuosikertomuksen yhteydessä mittareihin mittareihin nojaten katsotaan miten näissä tavoitteissa edistymme on tärkeä osa tätä toimeenpanoa ja sen seurantaa toivotan kaikille valiokunnille oikein perusteellista käsittelyä tässä nyt on mahdollisuus siis pistää vielä paremmaksi

arvoisa puhemies kiitos mielenkiintoisista puheenvuoroista ja painavista sanoista ensinnäkin tässä on toki aika paljon ryhmäpuheenvuorojen loppupuolella jaettu myöskin lisää uutta rahaa ja kyllä me varmasti ministeri tiilikaisen kanssa käyttötarkoituksia myös jos sitä olisi enemmän kiinnittäisin huomiota myös siihen että ei ehkä ole kestävää kehitystä että suomalaisten yhteinen velkataakka on kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa tai että me tänäkin vuonna otamme velkaa tonnin per suomalainen se ei ole se ratkaisu että me ottaisimme vielä enemmän velkaa ja ja pyrkisimme sitten ohjaamaan sen johonkin jolloin tätä taustaa vasten on vääjäämättä ymmärrettävää että meillä resurssit ovat niukat siitä me emme pääse mihinkään niiden sisällä me olemme tehneet selkeitä painopistevalintoja tässä on puhuttu yk järjestöjen osalta siitä että me olemme nyt tänä vuonna esimerkiksi ykn naisjärjestön kolmanneksi suurin rahoittaja absoluuttisissa euroissa koko maailmassa ja väestörahastossa kymmenen suurimman joukossa me olemme leikanneet näistä selvästi vähemmän kuin monesta muusta ykn ympäristöjärjestö unepilta emme ole rahoitusta kokonaan leikanneet pois niin kuin tässä yhdessä puheenvuorossa sanottiin noin yksityiskohtana muutamaan muuhun yksityiskohtaan tartun myös mainittiin että me olemme lisänneet ympäristöhaitallisia tukia jos katsotaan nettomääräisesti ympäristöhaitallisten tukien listaa siten kuin ympäristöministeriö sen määrittelee niin me olemme kyllä useilla sadoilla miljoonilla euroilla sitä vähentäneet kun katsotaan verotukia kokonaisuudessaan tässä kerrottiin myös että me olemme metsänhakkuilla ylikompensoimassa kaikki muut ilmastotoimemme kannattaa huomata että kansallinen metsästrategia jossa tämä kahdeksankymmenen miljoonan kiintokuution hakkuuarvio vuodelle kaksituhattakolmekymmentä esitettiin on jo aiempien hallitusten aikana esitetty tämä energiastrategia mikä nyt on hyväksytty ei sitä mihinkään nosta ja ja muilta osin varmasti syytä käydä keskustelu painopisteistä sisällöstä ja toivon tosiaan että valiokunnilta tulee rakentavia ehdotuksia miten voimme taloudellisesti sosiaalisesti kestävästi entistä voimakkaammin viedä meidän suomalaisten yhteistä agendaa eteenpäin
ja näin nyt käydään debattiin pyydän siihen osallistuvia ilmoittautumaan edustaja

mikään hallitus ennen tai jälkeen sipilän ei varmasti tee kestävän kehityksen työtä valmiiksi se siitä pitkäjänteisyydestä sitä on siis tehty ja tullaan tekemään tärkein kestävän kehityksen toimenpide tällä hallituksella on ehdottomasti ponnistella talouden kuntoon laittamiseksi johon liittyy työllisyyden parantaminen koko maassa kaikilla sektoreilla siksi ehkä taloutta sinänsä ei tässä ole ylikorostettu me tiedämme että orastavaa kasvua tunnelin päässä on olemassa talouskasvulle työllisyydelle mutta se on väline jolla pystymme kestävää kehitystä toteuttamaan myöskin työllistää suomessa omasta mielestäni kestävä kehitys ei ole mitään raketti tai tähtitiedettä se on hyvin konkreettisia arjen tekoja kestävän kehityksen piirissä esimerkiksi lähiruuan suosimista omakotitaloissa tai omassa omassa lähiympäristössä tai niissä kunnallisissa päätöksenteoissa kiertotaloudessa olemme kierrätyksen ei voi sanoa edelläkävijä mutta meillä on myöskin hyviä orastavia esimerkkejä vietävissä maailmalle ja huolenpito joka tuli tässä myöskin hyvin esille on sitä että me pistämme talouden kuntoon työllisyyden paremmaksi ja pohdimme sitä miten syrjäytymistä voitaisiin kaikin tavoin estää ihmisyys on tärkeä arvo kuten sosiaalidemokraatit nostivat tuossa puheenvuorossaan esille pidän tärkeänä että työtä tehdään yli hallituskausien yli hallintorajojen ja kaikki ne politiikkateemat ja painopisteet ja tavoitteethan ovat ovat aikaa kestäviä jotka tähän on nostettu ei ei köyhyyttä ei nälkää voi yhtäkkiä yhdellä teolla poistaa pitää olla pitkäjänteinen minusta hallitus on vastannut tähän

arvoisa rouva puhemies suomen kehityspolitiikka on osa kestävän kehityksen niin sanottua globaalia ulottuvuutta eli sitä kestävän kehityksen työtä mitä pyrimme suomen rajojen ulkopuolella tekemään kehityspolitiikassa suomen ykköstavoite on edistää sukupuolten välistä tasa ja naisten ja tyttöjen oikeuksia naisilla pitäisi olla maailmanlaajuinen oikeus käydä koulua tehdä omia valintoja ja vaikuttaa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa humanitäärisissä kriiseissä naiset ja lapset ovat siinä kaikkein heikoimmassa asemassa eikä heillä useinkaan ole edes varaa tai mahdollisuutta pyrkiä ihmissalakuljettajien avustamina eurooppaan ihmiskaupan uhreiksi he toisaalta joutuvat paljon miehiä useammin naisten aseman vahvistamisen tukeminen edesauttaa yleisesti ottaen yhteiskuntien vakautta ja esimerkiksi suunnitelmallista perhepolitiikkaa pyytäisinkin ministeriä vielä toistamaan millaisin konkreettisin toimin suomi edistää naisten asemaa maailmalla millaisia projekteja on

arvoisa puhemies aiemmissa puheenvuoroissa on vahvasti peräänkuulutettu tarvetta vahvistaa kehitysyhteistyötä jos haluamme saavuttaa tavoitteemme nostaa pitkällä aikavälillä nolla pilkku seitsemän prosentin tasolle on meiltä löydyttävä valmiutta valmiutta rakenteellisiin uudistuksiin joilla parannetaan taloutemme kestävyyttä me kokoomuksessa haluamme suomen olevan jatkossakin avoin kansainvälisiä vastuitaan hoitava pohjoismaa tämä onnistuu vain ja ainoastaan saavuttamalla pohjoismaalainen korkea työllisyysaste ilman työllisyysasteen kasvua agenda kaksituhattakolmekymmentän tavoitteet uhkaavat jäädä toteutumatta kun verrataan nuorten naisten työllisyyttä suomen ja ruotsin välillä huomataan merkittävä ero suomessa kaksikymmentäviisi viiva neljäkymmentäneljä vuotiaiden naisten työllisyysaste on kymmenen prosenttia länsinaapuria matalampi eroa selittää se että suomessa äidit ovat ruotsia pidempään poissa työmarkkinoilta ruotsissa isät puolestaan käyttävät enemmän perhevapaita mikä tasaa eroja sukupuolten välillä ansiotasossa eläkkeissä ja asemassa työmarkkinoilla nykyisillä toimilla hallitus ei tule pääsemään työllisyystavoitteeseensa siksi olen varma siitä että myös perhevapaauudistuksesta ja maksuttomasta varhaiskasvatuksesta tullaan käymään keskusteluja puoliväliriihessä tätä kautta puheet saadaan muutettua käytännön toimenpiteiksi

arvoisat hallituspuolueiden edustajat kyllä varhaiskasvatuksesta puhuminen kuuluu kestävän kehityksen agendalle ilman muuta sillä yksi varhaiskasvatukseen panostettu euro tulee selvitysten mukaan takaisin yhteiskunnalle seitsemänkertaisesti

hyvinvointitalous on kestävää kehitystä parhaimmillaan ja on muistettava että hyvinvointi ja talous kulkevat aina käsi kädessä hyvinvointi investoinnit tänään maksavat itsensä takaisin huomenna

puhemies kun tätä prosessia on seurannut ja nyt lukenut näiden järjestöjen kannanottoja jotka ovat prosessiin osallistuneet niin kuuntelisin kyllä hallituspuolueidenkin riveistä näitä huolia todella vakavalla korvalla esimerkiksi ympäristö ja kehitysyhteistyöjärjestöt ovat pistäneet ulos kannanoton jossa he hyvin kriittisesti puhuvat tämän toimeenpanosuunnitelman kunnianhimon tasosta vähän vaikuttaa siltä että tässä prosessissa on kyllä kuultu mutta ei kuunneltu erityisesti erityisesti järjestöt ovat ottaneet esiin huolen siitä miten tässä selonteossa käsitellään ilmastoasioita miten tässä käsitellään koulutusasioita mutta myös siitä miten ihmisoikeuskysymyksiä käsitellään kunnianhimoa aivan merkittävästi nostetaan valiokuntakäsittelyssä ja kaikki nämä järjestöjen esiin nostamat huolet joita ei tässä kohtaa ole kuultu siinä kohtaa kuultaisiin kuitenkaan ei tämmöisen toimeenpanosuunnitelman tarkoituksena ole toistaa vain sitä mitä hallitusohjelmassa on esitelty vaan tavoitteena olisi aidosti käydä prosessi jossa pystyttäisiin petraamaan ja tuomaan uusia ratkaisuja järjestöjen kritiikin kärki on nimenomaan se että tämä on pääasiassa hallitusohjelman toisinto

haluan kiittää hallitusta siitä että sukupuolten tasa arvon merkitys on tunnistettu kestävän kehityksen kannalta on hienoa että meillä ymmärretään se että naisten aseman parantaminen on avain yhteiskuntien kestävään kehitykseen ja on tunnistettu myös että seksuaali ja lisääntymisterveys ja oikeudet ovat olennainen tekijä naisten aseman ja kehityksen kannalta

se uhkaa jättää kehitysmaiden naiset ilman tarvitsemiaan palveluita toivottavasti seksuaali ja lisääntymisterveys näkyy jatkossakin kaikessa suomen kehitysrahoituksessa mukaan lukien myös humanitaarinen rahoitus haluan kiittää hallitusta myös siitä että rasismin ja vihapuheen torjunnan toimenpiteitä on nostettu mukaan selontekoon se on erittäin tärkeä teema mihin tarvitaan poliittista johtajuutta arvoisa puhemies

värderade talman arvoisa puhemies ensin haluan muistuttaa ministereitä että ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoro perustui pitkälti varjobudjettiin jonka loppusumma on sama kuin hallituksen budjetti eli ei ei otettu siinä puheessa lisää lainaa

innovatiivinen tapa kytkeä yhteen nimenomaan ilmastotyö ja kehitysyhteistyö ja tästä periaatteesta hallitus on nyt poikennut aikaisempi ministeri rehn nosti tämän ongelman esille ja ehdotti että rahat kohdistettaisiin edes päästövähennyksiin tähtääviin innovaatiotukiin tämä lienee minimivaatimus myöskin agenda kaksituhattakolmekymmentä pakettia ajatellen mikä on asianlaita ministerit tiilikainen ja mykkänen onko hallitus sitoutunut nyt voimassa olevaan nurinkuriseen periaatteeseen tämän hallituskauden loppuun vai näettekö että kestävä kehitys vaatii johdonmukaisia toimia kaikilla osa alueilla

arvoisa rouva puhemies otan vastaan tämän kritiikin siitä että ryhmämme puheessa ei juurikaan ollut positiivisia näkökulmia mutta se johtuu yksinkertaisesti siitä että kuilu näiden esitettyjen tavoitteiden ja tekojen välillä on niin suuri että oli vaikea löytää konkreettisia ilonaiheita sieltä otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä todellinen tilanne joka on meillä tansaniassa jossa viime vuoden puolella sain käydä siellä on leikattu meidän määrärahoja sillä tavalla että muutamassa vuodessa ne ovat tippuneet neljästäkymmenestäseitsemästä miljoonasta kolmeentoista miljoonaan ruotsin määrärahat tansanian osalla ovat sataviisikymmentä miljoonaa norjan sata miljoonaa ja suomen kolmetoista miljoonaa ministeri mykkänen on tästä hyvin tietoinen kun on siellä käynyt useasti totean vain että me olemme tippumassa lilliputtisarjaan tässä miten me käytännössä me pystymme kyllä tuottamaan näitä ohjelmia niin kuin tässäkin on kolmekymmentäyhdeksän toimenpidettä loistavia toimenpiteitä hurraan niille kaikille kunhan alkaa löytymään jonkinlaista konkretiaa niiden toteuttamiseksi kiitoksia

arvoisa rouva puhemies ensiksi minäkin haluan kiittää hallitusta tästä selonteosta koska on tärkeää aivan agenda kaksituhattakolmekymmentän tavoitteiden mukaista että myös eduskunnat ovat mukana tässä prosessissa tärkeitä avauksia ovat esimerkiksi rasismiin vihapuheeseen puuttuminen maahanmuuttajien kotoutumisen esiinnostaminen myös kulttuurin ja liikunnan huomioiminen osana hyvinvointia on mielestäni todella

nämä keinot jäävät uupeloiksi vähemmällä saadaan harvoin aikaiseksi parempaa tasa arvoisempaa oikeudenmukaisempaa eriarvoisuutta kitkevää työtä tämä olisi ollut syytä tunnustaa uskon että näissä ryhmäpuheenvuoroissa joissa tätä kritiikkiä esitettiin peräänkuulutettiin sitä että tässä olisi voitu tämäkin avoimesti todeta ja se ehkä meitä tässä keskustelussa on hieman vaivannut valintoja voidaan tehdä sen me olemme osoittaneet täällä eduskunnassa myös omilla vaihtoehtoisilla budjeteillamme tähän

arvoisa puhemies ministereillä tiilikainen ja mykkänen on epäkiitollinen tehtävä täällä puolustaa hallituksen linjaa se jonka täällä pitäisi olla on pääministeri sipilä hän on kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtajana toiminut kun katsotaan tätä hallituksen koko linjaa niin se suuri juttuhan tässä on se että agenda kestävän kehityksen tavoitteet mittaavat maan yleistä politiikan inhimillisyyttä sen pitkäjänteisyyttä ympäristön talouden eriarvoisuuden torjumisen näkökulmasta ja tasa arvon näkökulmasta ja tämä hallitus on leikannut kaikista näistä keskeisistä arvoista se on heikentänyt naisten asemaa

vanhemmuuden kustannukset viimein jaetaan se teko mitä eivät muut pystyneet tekemään toivoisin että keskustelisimme ylisukupolvisuudesta kohtuullisuudesta kestävästä luontosuhteesta emmekä ottaisi tällaisia lilliputteja pieniä politiikan eri lohkoja vaan miettisimme miten esimerkiksi kun biotalous on nostettu tässä hallitusohjelmassa se on mielestäni erittäin oleellinen osa kestävää kehitystä ja tässä teot vääjäämättä pala palalta etenevät on biokaasulaitosten esiinmarssin aika on kierrätyksen esiinmarssin aika on tekoja uusiutuvan energian puolesta muutenkin on on uusiutuvien tuotteitten esiinmarssin aika kaikkea tätä suomessa tehdään ja toivoisin että näitä asioita nostettaisiin saamme olla ylpeitä siitä että olemme edelläkävijöitä saamme olla ylpeitä siitä että suomi on euroopan metsäisin maa ja että me käytämme näitä luonnonvaroja kestävästi

puhemies aina tehnyt politiikkaa siitä lähtökohdasta että kiitän silloin kun on kiittämisen aihetta ja kritisoin silloin kun on kritisoimisen aihetta kyllä tämä ongelma hallituksen politiikan suhteen on juuri tämä sanojen ja tekojen ylipääsemättömän suuri ristiriita jota ei oikein voi olla kommentoimattakaan kun käsitellään tätä aihetta eikä sitä voi olla kritisoimattakaan näin opposition näkökulmasta hallitus puhuu eriarvoisuuden vähentämisestä samanaikaisesti kun sitä lisätään kansainvälisesti leikkaamalla kehitysyhteistyöstä ja kansallisesti leikkaamalla sosiaaliturvasta

niin olisin toivonut ministereiden nyt kommentoivan niitä vaikutusarvioita mitä on julkaistu hallituksen energia ja ja ilmastostrategiasta liittyen siihen suurimpaan kipupisteeseen mikä siinä on eli tähän liialliseen nojautumiseen metsien käyttöön onko teidän mielestänne nyt syytä uudelleen arvioida näitä linjauksia kun tiedämme että tämä hiilinielun puolittuminen tulee johtamaan siihen että päästöt eivät nettomääräisesti vähene

puhemies useissa ryhmäpuheenvuoroissa otettiin ja nyt myös edustaja andersson otti esille tämän perusteettoman väitteen että päästöt eivät muka nyt vähenisi kyllä ne vähenevät te unohdatte sen yksinkertaisen faktan hyvät ystävät että metsät kasvavat ymmärrän toki että jos asuu kaupungissa betonilähiössä niin saattaa jäädä helposti huomiotta tällainen fakta että metsät kasvavat ja niiden kasvun myötä se kompensoi tämän asian eli kiitän hallitusta näistä

arvoisa puhemies olisi tärkeätä että kun suomi on metsäinen maa ja me kaikki olemme sitä mieltä että on hyvä että suomessa voidaan käyttää luonnonvaroja kestävästi myös niin että metsäteollisuuden työpaikat suomessa pärjäävät niin silloin ei kannata huijata itseään ja väittää että se on kestävää mikä sitä ei ole koska sen läpi nähdään ongelma on kun ilmastonmuutos pitää torjua nyt lähivuosikymmeninä nämä ylisuuret hakkuut hallitus on ohjelmassaan lisäämässä hakkuita merkittävästi vihreiden energiavisiossa ei lisätä hakkuita nykymäärästä mutta siltikin voidaan päästä hiilineutraaliin suomeen kaksituhattakolmekymmentä luvun loppupuolella suosittelen että asioita mitä edustaja mykkänen on kansanedustajana puhunut mutta ei niin paljon ministerinä haluan sanoa sen että tässä metsien kestävässä käytössä hiilinieluja ei saa ylisuurilla hakkuilla puolittaa seuraavan vuosikymmenen aikana koska silloin tavallaan se mahdollisuus että se metsien uusiutuminen ja hiilinielujen ylläpitäminen olisi ylipäätään mahdollista että me pääsemme hiilineutraaliin yhteiskuntaan

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä talouden kestävyydestä talouden käänne on tapahtunut työpaikat lisääntyvät se on hyvä se antaa selkänojaa koko tälle asialle tässä nyt kovasti pohditaan tätä metsien kestävyyttä meillä on ollut vuosikymmeniä tilanne metsissä että olemme jääneet kestävistä hakkuumahdollisuuksista aika paljon jälkeen edellinen hallitus määritteli kestävät hakkuumahdollisuudet kahdeksankymmenen miljoonan kuutiometrin tasolle kansallisessa metsästrategiassa

kuten virheellisesti väitätte

puhemies fakta on se että unepin perusrahoitus vuotuinen rahoitus on kokonaan poistettu fakta hankerahoitusta ehkä on jos olette tehneet korjaavan päätöksen niin kertokaa se meillekin sitä ei ole meille tuotu eduskunnan tietoon ainakaan julkisuudessa näin ei ole ollut ja sitten ministeri tiilikaiselle siis nämä arviot näistä kestävistä enimmäismääristähän ovat maatalousministeriön johdolla tehtäviä arvioita joissa arvioidaan muita näkökulmia kuin sitä mikä se meidän hiilinielu on siis se on teoreettinen maksimi jota on ylipäätään vaikea saavuttaa

jos ei tosi tarkkaan oteta huomioon sitä että se on myös luonnonsuojelullisesti kestävää mistä hakataan ja millä periaatteella se on teoreettinen maksimi ja silloinkin hiilinielut pienentyvät eli hiilinielukysymys on erillinen siitä mikä on teoreettinen maksimi ja se on vain arvio se ei ole ollut tavoite te lisäätte hakkuita teidän energiavisiossanne nämä aiemmat arviot ovat olleet vain siitä mikä on kestävyyden maksimi mitä voitaisiin hakata

kestävä hakkuumäärä on kahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa kuutiota mistä te edustaja niinistö puhuitte mutta kansallisessa metsästrategiassa ette te emmekä me tavoittele suurinta metsätalouden kestävää hakkuumäärää vaan ainoastaan kahdeksankymmenen miljoonan kuution hakkuutasoa jolloin pystymme pitämään huolen luonnon monimuotoisuudesta ja säilyttämään erittäin mittavat hiilinielut

meidän yritysten on kannattanut ryhtyä investoimaan takaisin suomeen eri metsäteollisuusaloille ja pystymme tätä uusiutuvaa luonnonvaraa hyödyntämään siten että se tuo hyvinvointia ja työtä suomalaisille kestävällä tavalla olkaamme siitä tyytyväisiä edustaja niinistö hiilinielut tulevat käyttäytymään siten että tämänhetkinen hiilinielu pienenee himpun kaksituhattakolmekymmentä luvulla mutta katsokaa mitä tapahtuu sen jälkeen hiilinielut kasvavat uudelleen ja saavutamme sen tasapainon päästöjen ja nielujen välillä kuten pariisin ilmastosopimus tulee

arvoisa puhemies minusta on riemastuttavaa miten tärkeistä asioista käydään tunteella keskustelua omakin suosikkini on antifossilisaatio terminä se ulottuu minusta politiikkaan myöskin siltä osin että kaipaan politiikkaan antifossilisaatiota ja tämä koskee siis sukupolvenvaihdosta yli puolet maailman väestöstä on alle kolmekymppisiä paljonko maailman päättäjistä on alle kolmekymppisiä minkälaista tulevaisuutta parhaillaan maailmalle ja tuleville sukupolville rakennamme satakolmekymmentä miljoonaa tyttöä on globaalisti koulutuksen ulkopuolella jos heillä olisi oma valtio se olisi suurempi kuin saksa tai japani miten ministerit näette tämän kysymyksen
arvoisa

selonteossa nähdään ympäristöteknologian ja resurssien viisaan käytön merkitys mistä kiitos siitä olisi enää askel kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen siitä että kiertotalous yhdistää ilmastotavoitteet työllisyyspyrkimykset ja uudistuvan teollisuuden mahdollisuudet kuten sdpn vaihtoehtobudjetissa korostetaan olemme esittäneet että kiertotaloudesta tehdään hallituksen uusi kärkihanke viimeistään seuraavan hallituksen

miljardilla eurolla konepajateollisuutta sadoilla miljoonilla euroilla ja tuoda jopa seitsemänkymmentätuhatta työpaikkaa ensi vuosikymmenen aikana sdp tarjoutuu yhteistyöhön kiertotalouden edistämiseksi johon toivomme puoliväliriihessä löytyvän tahtoa ja voimavaroja

arvoisa puhemies hallitukselta on perätty konkreettisia toimia ja nyt on alkanut tulla sellainen kuva varsinkin opposition puheista ettei mitään konkreettista tai ei ainakaan riittävän konkreettista ole tapahtunut pelkkiä suunnitelmia jotka eivät johda mihinkään ympäristövaliokunta lausui kehityspoliittisesta selonteosta että uusiutuvaan energiaan panostaminen kehitysmaissa vähentää päästöjä kolme tehokkaammin kuin vastaava investointi eurooppaan no nyt esitän kysymyksen ministereille onko tämän suhteen mitään konkreettisia toimia tehty finnfund ainakin oman väitteensä mukaan sanoo että kuusikymmentä prosenttia heidän investoinneistaan tai rahoituksistaan menee ilmastohankkeisiin ja kolmekymmentä viiva neljäkymmentä prosenttia heidän työllistyvistä on naisia mitä kuuluu esimerkiksi jordanian jordanian aurinkoenergiahankkeille siellä on kolme finnfundin rahoittamaa hanketta tai sitten keniassa olevalle aurinkopuistolle kuinka paljon ne tuottavat ja koska ne valmistuvat ja mikä niitten kansantaloudellinen merkitys ja ilmastomerkitys on siellä paikallisesti

arvoisa rouva puhemies tiedustelen ministereiltä miten turpeen energiakäyttö kasvavat metsähakkuut ja päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensointi sopivat yhteen hiilineutraalin resurssiviisaan suomen kanssa kysyn myös miten tuloerojen kasvattaminen kaikkein pienituloisimmilta leikkaaminen ja hyvä ja suurituloisten suosiminen sopivat yhteen yhdenvertaisen tasa arvoisen ja osaavan suomen kanssa maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan kiristämisestä tai kehitysyhteistyö ja koulutusleikkauksista puhumattakaan lopuksi kysyn vielä sitä miksi monia mahdollisia keinoja verovuodon estämiseksi ei oteta käyttöön jos veropohjan murentuminen niin suomessa kuin maailmalla koetaan haasteeksi

arvoisa puhemies tämä historiallinen selonteko ottaa lähtökohdaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen joka on laajasti valmisteltu koko suomalaisen yhteiskunnan linjaus kestävästä kehityksestä sen avulla kuka tahansa toimija ja kansalainen voi julkistaa oman kestävän kehityksen sitoumuksensa mukana on jo esimerkiksi satoja yrityksiä ja paljon kansalaisia sitoumuksista kasvaa klustereita joiden toimet todella vaikuttavat esimerkiksi ruokahävikin torjuntaan kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen nuorisotyöllisyyden vahvistamiseen ja kuntien hiilineutraaliuteen on kerääntynyt joukoittain sitoumuksen antaneita tahoja

arvoisa puhemies palaan vielä suomen metsien kestävyyteen sillä tavalla että kun suomessa tehdään puusta energiaa sähkövoimaa ja meillä on paljon kunnallisia voimalaitoksia

tuodaan venäjältä haketta niin aina monta kertaa ihmettelen miksi suomalaisten yrittäjien hake ei kelpaa sinne ja kun niitä veroeuroin tuetaan niin kysyn ministeriltä mitä toimenpiteitä ministeri tiilikainen aikoo tehdä jotta suomalaisen energiapuun käyttö saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä siellä etteivät näitten yrittäjien hakekasat seiso turhaan ja jotta estetään se hakkeen tulo

arvoisa rouva puhemies energian tuottaminen entistä vähäpäästöisemmillä järjestelmillä on myös kestävää kehitystä edellisen hallituksen linjasta johtuen nykyinen suunta näyttää olevan kuitenkin että tällä hetkellä suomessa muun muassa chp laitoksia ajetaan alas ja vastaavasti keski euroopassa rakennetaan uusia chp laitoksia olen selvittänyt tämän asian ja tämä johtuu lähinnä energiapoliittisista verolinjauksista ja suosii kivihiilikäyttöisiä lämpöjärjestelmiä muun muassa täällä helsingissä kysynkin onko tämä edellisen hallituksen energiapolitiikkalinja turmiollista tälle suomen kestävälle kehitykselle olisiko korkea aika jo muuttaa näitä linjauksia tämä sähkön ja lämmön yhteistuotanto eli chp laitokset olisikin turvattava kotimaassa ja turvattava niitten toiminta bioenergiahan on se yksi suuri asia mitä tässä voidaan hyödyntää myös

selonteon lisäksi myös ministereiden puheista on syytä esittää kiitokset nimittäin tiilikainen kiitos siitä että mainitsitte puheenvuorossanne että nuoria ei pelkästään kuunnella vaan nuoret otetaan aktiivisesti mukaan tähän toimeenpanoon se on minusta minusta huomionarvoinen asia ja toiseksi mykkäselle kiitokset siitä että hän lanseerasi tähän toimeenpanosuunnitelmaan jo kolmannen linjan jota hän kutsui työn ja yrittäjyyden linjaksi on aivan selvää että kehityspolitiikassa meidän pitää panostaa tyttöjen ja naisten asemaan lisääntymis ja seksuaaliterveydestä me olemme usein puhuneet tässä salissa ja me kaikki ymmärrämme sen että tyttöjen paikka on koulussa ja ja sitä kautta työmarkkinoilla eikä kotona lapsia hoitamassa kun puhumme suomesta niin tasa arvon nimissä on syytä muistuttaa että

arvoisa puhemies suomi on aikoinaan nostettu hyvin hankalasta tilanteesta sotien jälkeen uutteruudella ja panostamalla hyvinvoinnin edellytyksiin meillä oli tietoinen näky siitä millä tavalla luodaan hyvinvoinnin edellytyksiä haluttiin luoda hyvinvointivaltio jossa olivat toimivat palvelut hyvä koulutus ja ennen pitkää saatiin myöskin hyvä päivähoito subjektiivinen päivähoito oikeus nyt ilolla olen pannut merkille että tämän hallituksen sisällä on alkanut uusi keskustelu liittyen päivähoitoon ministeri grahn laasonen on avannut keskustelua maksuttomasta päivähoidosta tämä sama tavoite on myöskin sosiaalidemokraateilla hyvin viisaasti todennut että maksuton päivähoito nostaisi eri asiantuntijoiden mukaan naisten työllisyysastetta ja näin ollen lisäisi verotuloja ja vähentäisi sosiaalietuuksien tarvetta ja myöskin lisäisi hyvää pöhinää tässä meidän yhteiskunnassa nyt kun täällä salissa on kaikkien hallituspuolueiden edustajia niin kysyisin tekeekö ministeri grahn laasonen nyt aivan turhaan tätä hyvää työtään koska tämän maksuttomuuden osalta hän on todennut että ensimmäiset askeleet voitaisiin ottaa jo tämän hallituskauden aikana

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja emma kari vihreiden ryhmäpuheenvuorossa arvosteli käytännössä katsoen kaikkia tämän hallituksen tekemiä säästöpäätöksiä tämä herättää kysymyksen siitä mitkä ovat vihreiden näytöt viime vaalikaudelta jolloin yhdessä hallituksessa noudatimme vihreiden ja muun vasemmiston vaatimaa veronkiristyspolitiikkaa

päinvastoin työllisyys heikkeni sadat tai tuhannet kolmevuotiaiden isät ja äidit menettivät työpaikkansa nyt kolmevuotiaiden isät ja äidit saavat työpaikan ja sitä kautta toimeentuloa ja turvaa perheelleen vihreät vastustavat kaikkia säästöjä onko se taloudellisesti kestävää teidän mielestänne että velkaannutaan viisi miljardia joka vuosi

arvoisa rouva puhemies tämän agendan tavoitteet nälän ja köyhyyden poistaminen ovat tärkeitä mutta kovin vaikeita saavuttaa hallituksen toimien johdosta olette leikanneet kehitysyhteistyöstä

ei ole linjassa tämän agendan kanssa teidän ilmastostrategianne on metsänhakkuustrategia joka tähtää hiilinielujen pienentämiseen ja turpeen polttoon päästöt eivät vähene niin kuin tässä salissa on jo moneen kertaan todettu auringolle tuulelle ja muulle uusiutuvalle suunniteltu tuotantotuki on kosmeettisen pieni arvoisa ministeri olen huolissani luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä hallituksen leikkaukset luonnonsuojelusta ja ja suunnitellut metsänhakkuiden ovat todella haitallisia meidän luonnollemme pyydän ministeriltä arviota siitä mitä te teette tämän kehityksen

sivu suun puhuttuja juttuja jotka eivät pidä paikkaansa ensinnäkin metsien kasvu suomessa tällä hetkellä on sataviisi miljoonaa mottia sekään ei ole mikään maksimi on ihan tieteellistä näyttöä siitä että jos hoidamme metsämme kuntoon teemme harvennukset ajallaan on mahdollista saavuttaa noin

elikkä metsien puuvarasto on sotien jälkeen moninkertaistunut siis se hiilivarasto mikä suomenniemellä sijaitsee siitä on ihan turha väittää kenenkään meillä oli kasvu sotien jälkeen viisikymmentä miljoonaa mottia nyt se on sataviisi miljoonaa mottia katto lienee lähellä sataaviittäkymmentä miljoonaa mottia metsien puuvarasto on suurempi kuin koskaan eli hiilivarasto on suurempi kuin koskaan tämä on tieteellinen tosiasia turha on siitä väittää toinen asia sitten arvoisa rouva puhemies on se että meillä tänä päivänä on puurakentamisessa otettu vasta ensimmäisiä askelia

tämä on mielenkiintoista kestävän kehityksen tavoitteethan ovat ensimmäistä kertaa itse asiassa sitoutuminen niihin kohdistuneet myös myös meihin itseemme täällä kansallisesti itse asiassa minä luulen että meidän jokaisen täytyy katsoa varmaan itseämme peilistä myös miesten täytyisi katsoa itseänsä peilistä kun on kysymys naisten oikeuksien toteutumisesta kysynkin edustaja zyskowicziltä miten te olette edistänyt kymmenien vuosien aikana naisten oikeuksien

ja miksi naisten ääni kuuluu niin heikosti päätöksenteossa naisten palkat palkat eivät lähene miesten palkkoja naiset kantavat vielä ylivoimaisesti vastuut perheestä ja lapsista lasten oikeudet oikeudet päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen romutetaan romutetaan ja pidetään vähemmistönaiset ja maahanmuuttajanaiset kotona sekä jätetään puuttumatta naisten huonompaan työmarkkina asemaan naisten vastuu osallistua taloudellisiin talkoisiin näyttää olevan aina itsestäänselvää on aika ryhtyä tekoihin hyvät miehet myös

puhemies tämän keskustelun perusteellahan voi sanoa että kaikki asiat kuuluvat jollakin tapaa kestävään kehitykseen ja niinhän se onkin minä haluan nostaa perspektiiviä kuitenkin siihen että kyllähän tässä viime kädessä on kysymys ihmiskunnan olemassaolosta ja meidän täällä ja tulevaisuudessa asuvien elämän edellytyksistä aivan konkreettisella tavalla kun ilmasto lämpenee tätä tahtia kuin mitä se lämpenee niin kyllä se vetää kaikki meidät vakavaksi ja asettaa myös tulevat hallitukset tällaisen politiikan eteen kuin missä tällä hetkellä ollaan se tavoite että me tavoittelemme hiilivapautta neutraaliutta on ihan oikea mutta niin on tehtävä myös öljyn osalta että pääsemme siitä eroon uusiutuvien luonnonvarojemme avulla ja muutoin tarvitaan todellinen suomalainen energiakäänne joka tässä minun mielestäni on kyllä tapahtumassa ja se on myös mahdollista tämä on viestikapula joka siirtyy hallitukselta toiselle ja tämä koskee kaikkia tämä on laajan yhteisymmärryksen asia mitä suurimmassa määrin kiteyttäisin tämän strategian sanomalla omatekoisesti että katso kauas toimi nyt

arvoisa puhemies viime vuonna astuivat voimaan ykn kestävän kehityksen tavoitteet ja pariisin ilmastosopimus ne ovat ihmiskunnan kannalta kaikkein tärkeimpiä mutta näitä sopimuksia viedään nyt eteenpäin varsin haastavassa kansainvälisessä toimintaympäristössä monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö on kiistetty ja haastettu nationalismi kasvaa protektionismi kasvaa ja tämä kaikki tulee vaikeuttamaan näitten tavoitteitten toteuttamista suomen pitää osoittaa sitoutuneisuutensa rauhaan vakauteen ja moninkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön ja tämä agenda kansallinen toimeenpano on yksi hyvä keino näyttää esimerkkiä puhemies kestävä kehitys on laaja käsite ja tämä ykn teema leave no one behind pidetään kaikki mukana nostaa mieleen erityisesti sosiaalisen kestävän kehityksen haluaisin korostaa kolmea hyvinvointi investointia meidän tulisi panostaa varhaiskasvatukseen subjektiiviseen päivähoito oikeuteen meidän tulisi taata kaikille nuorille kesätyöpaikka erityisesti nyt kun juhlimme itsenäisen suomen satavuotisvuotisjuhlaa ja meidän tulisi puuttua pitkäaikaistyöttömyyteen näillä hyvinvointi investoinneilla me voisimme edistää kestävää kehitystä täällä suomessa ja näyttää myös esimerkkiä muulle maailmalle

arvoisa puhemies palaisin tähän selontekoon ja sen käsittelyyn ensinnäkin kiitoksia hallitukselle että selonteko tuotiin tämähän nousi tosiaan niin kuin ministeri tiilikainenkin sanoi keskusteluun ajankohtaiskeskustelussa syksyllä ja selontekoa toivottiin ja nyt me pääsemme sitä käsittelemään nyt kun ministeri on vielä paikalla ja on mahdollisuus niin olisin kysynyt vielä paria yksityiskohtaa liittyen ennen kaikkea tähän eduskunnan rooliin ja tähän pitkäjänteisyyteen mistä on paljon mikä meidän yhteinen tavoitteemme on on puhuttu tällaisesta ulkopuolisesta evaluaatiosta tämän selonteon osalta mitä se käytännössä tarkoittaa tämä on hyvä idea ja tuo uskottavuutta tälle selonteolle mutta millä tavalla on ajatus että se käsitellään kysyisin myös kestävän kehityksen budjetoinnista jota ehdotin samaisessa ajankohtaiskeskustelussa syksyllä nyt tässä selontekotekstissä on otettu positiivinen näkökulma siihen että tällaista tulosohjausmahdollisuutta budjetoinnin kautta selvitettäisiin mutta onko tästä mitään tarkempaa suunnitelmaa vielä olemassa tämä olisi nimittäin tosi hieno asia

puhemies ryhmäpuheenvuorossa otettiin esille mielestäni tärkeitä asioita jotka ovat suomen ongelmia tällä hetkellä eli eriarvoisuus ja syrjäytyminen ja yksistään tämän hallituksen asia samoin työllisyys on kohentunut mutta meillä on valitettavasti vielä paljon näitä nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä sitten ovat eri ryhmät vamma tai pitkäaikaissairaus estää usein työhön palaamisen ja työhön tulemisen nyt osatyökykyisille tie työelämään kärkihankkeessa etsitään ratkaisuja juuri näihin ongelmiin sitten kun puhutaan tästä kestävästä kehityksestä niin meillä suomessa luontaisesti voitaisiin nyt ruveta ravinteiden talteenottoon niin kuin täällä selonteossa sanotaan itämerellä ja muualla vesistöissä ja yhdyskuntajätteiden kierrätysaste olisi kyllä toteutettavissa yli viiteenkymmeneen prosenttiin niin kuin

jossain laitoksessa

puhemies on hienoa että agenda kaksituhattakolmekymmentä toimenpideohjelma on laadittu siitä kiitos hallitukselle kuitenkin puheiden ja suunnitelmien sijaan teot ratkaisevat ja valitettavasti hallituksen päätökset ovat olleet ohjelmassa lueteltujen tavoitteiden vastaisia kuten koulutuksesta perusturvasta ja kehitysyhteistyöstä kehitysyhteistyöstä leikkaaminen ja siksi täältä tulee myös osittain kritiikkiä

kiistelleet myös hiilinielujen määrästä ministeri itse totesi että ne ensin pienenevät vuoteen kaksituhattakolmekymmentä asti eli siihen asti kuin tämä ohjelma tähtää ja se on aivan liian myöhään ilmastonmuutoksen torjumisen näkökulmasta

tilastokeskuksenkin mittausta niin ainakin viidessäkymmenessäkahdessa listauksessa olemme maailman kärkiluokkaa suomi on maailman vakain valtio maailman turvallisin maa suomessa on maailman paras hallinto vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta maailman riippumattomin oikeuslaitos ja listaa voisi jatkaa varsin pitkään

jättää paremmassa kunnossa seuraajille niin jos pohtii vaikkapa sitä edellisen kauden energiastrategiaa niin siinä ei kyllä ollut juurikaan kunnianhimoa sen sijaan tämä hallitus on kuitenkin linjannut että kivihiilestä luovutaan öljynkäyttö puolitetaan tulee sähköautoille konkreettiset tavoitteet biokaasuautoille tavoitteet uusiutuviin polttoaineisiin vahva sekoitevelvoite monia monia toimia

arvoisa puhemies täällä on tänään käytetty erinomaisia puheenvuoroja energiasta ilmastopolitiikasta monesta tärkeästä kestävän kehityksen osa alueesta hiukan vähemmälle on nähdäkseni jäänyt tämä globaali ulottuvuus ja ajattelin että vielä sanon tähän aihepiiriin liittyen sen tärkeän huomion hallitukselle noteerattavaksi että kyllä näiden resurssien riittämättömyys tässä asiassa on aivan keskeinen viestimme ainakin täältä oppositiopuolelta on vaikea ymmärtää sitä esimerkiksi että kun täällä on puhuttu hyvin kriittiseen sävyyn siitä että ihmiset lähtevät liikkeelle etsimään turvaa sotien jaloista niin miksi nimenomaan niiltä järjestöiltä jotka tekevät työtä juurisyiden poistamiseksi näillä lähtöalueilla on nämä valtavat leikkaukset tehty me emme halua siis vain esittää kritiikkiä vaan myös toimia yhdessä näiden asioiden puolesta ja toivon nyt että hallitus puoliväliriihessään ottaa myös tämän globaalin ulottuvuuden kestävässä kehityksessä paremmin

arvoisa puhemies täällä otettiin joissakin puheenvuoroissa esiin esimerkiksi aurinkoenergia me käsittelemme tällä hetkellä ympäristövaliokunnassa valtioneuvoston selontekoa kansallisesta energia ja ja ilmastostrategiasta vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja tässähän on paljon yhtymäkohtia tähän tänään käsiteltävään selontekoon kummassakaan näistä selonteoista ei ole mitään esteitä sille etteikö aurinkoenergia voisi suomessakin kehittyä päinvastoin sielläkin kerrotaan toimenpiteistä joilla sitäkin edistetään totta kai voidaan vielä enemmän tehdä mutta kuten asiantuntijoilta olemme kuulleet aurinkoenergia on tällä hetkellä

pienenevät mutta palautuvat samalle tasolle vuoden kaksituhattakolmekymmentä jälkeen edustaja guzeninalle joka jo ehti lähteä olisin vain vastannut että että ei tee ministeri grahn laasonen laasonen turhaa työtä

arvoisa rouva puhemies kyllä vain koulutus ja varhaiskasvatus kuuluvat kestävään kehitykseen ja tässä salissa siitä on keskusteltukin on hienoa että eri puolueilla on erilaisia näkemyksiä ja ja malleja ja esimerkkejä tästä varhaiskasvatusjärjestelmän uudistamisesta olen aivan varma siitä että puoliväliriihessä tai nyt hallituksen tarkastelussa hallitus tarttuu tähän uudistamistyöhön ja ja jonkunlaista työryhmää tässä perustetaan

tällä maksuttomuudella pelastaa vai onko tämä kädenojennus hyvätuloisille vai mikä tämä on me keskustassa haluamme naisten asemaa työmarkkinoilla ehdottomasti parantaa mutta on myöskin lapsen oikeudet lapsen oikeudet lapsuuteen ja lapsen oikeudet omiin vanhempiin kotihoivaan ja hoitoon arvostan sitä että eri puolueilla on erilaisia näkemyksiä ja perheillä on aito valinnan mahdollisuus omien lasten hoidossa

mahdollisuus maksuttomaan varhaiskasvatukseen ei todellakaan vie mitään muita oikeuksia pois sen sijaan tilanteessa jossa kotouttaminen

on on hyvinkin tärkeä kysymys se että että varhaiskasvatus olisi maksutonta olisi myöskin hyvä polku siihen ei siinä tilanteessa kannata maksaa siitä vaikka äskettäin suomeen tullut perhe jää kotiin varsinainen kysymys on se asia jota edustaja hoskonen nosti esille puun käyttö olen kuullut huhuja että että tulevaisuudessa puu ehkä ei pala suomessa sen herkemmin kuin ruotsissakaan tämä olisi tärkeä asia ollaanko nyt todellakin helpottamassa rakentamismääräyksiä näiltä osin ilmastonmuutosta ajatellen kilo puuta sitoo melkein kaksi kiloa hiilidioksidia pientalo joka on rakennettu puusta puusta melkein kolmekymmentä tonnia eli puun edistämisellä olisi iso merkitys tähän tavoitteeseen pääsemisessä

arvoisa herra puhemies aivan aluksi minäkin haluaisin kiittää jo salista poistunutta edustaja harakkaa hänen kommentistaan kiertotaloudesta tosiaankin kiertotalous on kuten edustaja kulmuni mainitsi hallitusohjelmassa yhtenä kärkihankkeena ja on todella ilo nyt tietää että voimme yhdessä myös sosiaalidemokraattien kanssa tätä tavoitetta edistää täällä on paljon keskusteltu energiapolitiikasta ja oppositio on esittänyt omia vaihtoehtoisia ratkaisujaan mutta valitettavasti ne ovat erittäin epärealistisia ja jollain tasolla tulee jopa sellainen kuva että oppositio näkee että sähkö tulee pistorasiasta vaikka se ei tosiaan sieltä tule vaan se täytyy tuottaa

arvoisa puhemies hyvinvointitalouden perusajatus on siis se että terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen tuo pidemmällä tähtäimellä säästöjä yhteiskuntaan ja päinvastoin säästäminen väärissä asioissa lisää tulevaisuuden kustannuksia esimerkiksi köyhyys on myrkkyä terveydelle ja hyvinvoinnille ja köyhyyden ja eriarvoisuuden kasvu ovat vakavia uhkia kestävälle kehitykselle tästä ihan vain yksi esimerkki esimerkiksi thln mukaan saisimme välittömästi kahdeksankymmentätuhatta henkilötyövuotta lisää mikäli sairauksien esiintyvyys ja kuolleisuus laskisivat kaikissa sosiaaliryhmissä samalle tasolle kuin korkeimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla

myöskin tutkimuksellista näyttöä minä peräänkuulutankin tutkimusnäyttöön perustuvan päätöksenteon lisäämistä vielä
edustaja sarkkinen vastauspuheenvuoro ja sen jälkeen ministeri tiilikainen
arvoisa puhemies aivan kuten edustaja kääriäinen sanoi viisaasti ilmastonmuutoksen torjuminen on ihmiskunnan olemassaolon kysymys ei enempää eikä vähempää ilmastopolitiikan ja luonnonvarojen käytön pitäisi perustua tieteelliseen tietoon valtioneuvoston oman selvityksen mukaan suomen energia ja ja ilmastostrategian vaikutukset ilmastonmuutoksen kannalta ovat plus miinus nolla sillä vaikka muilla sektoreilla tehdään päästövähennyksiä metsien lisähakkuut aiheuttavat sen että suomen nettopäästöt eivät laske vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä ja koska ilmastonmuutos ei voi odottaa meidän täytyy saada päästövähennyksiä heti ei vasta vuoden kaksituhattakolmekymmentä jälkeen sen takia me esitämme kritiikkiä tästä

osa kaikkia muita valitettavia säästöjä mutta tuo rahankäyttö ei ole ainoa vaan tärkeää on se tietotaito mikä suomella on olemassa kestävän kehityksen edistämisestä on hienoa että sitä tietotaitoa moni muu maa pystyy käyttämään ja saa käyttöönsä meidän kauttamme esimerkiksi kestävän kehityksen kansallisten toimeenpanosuunnitelmien laadinnassa

annettu kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukset osoittavat suomalaisen yhteiskunnan laajaa sitoutumista ja hyvä niin tämä ei ole vain hallituksen harjoitus jotta pystymme arvioimaan miten etenemme kestävän kehityksen toimeenpanossa tarvitsemme seurantaa ja arviointia ja ulkopuolista sellaista ja myös tieteellistä arviointia ja tämän kestävän kehityksen toimeenpanossa on tieteellinen paneeli sitä arvioimassa ja seuraamassa mikä sitten on meidän tilanteemme juuri tällä hetkellä olen iloinen siitä että monen vuoden taantuma on sivuutettu talous on kääntynyt parempaan työllisyys paranee nämä kaikki aivan kulmakiviä jotta voimme muita kestävän kehityksen tavoitteita saavuttaa energia ja ilmastopolitiikan osalta varmaan myönnämme sen että euroopan unioni on maailmanlaajuisesti kunnianhimoisin ilmastopolitiikan toteuttaja suomella on euroopan unionin sisällä likimain korkein päästövähennystavoite yhdessä ruotsin luxemburgin ja muutaman muun maan kanssa ei kai meidän politiikkamme voi silloin olla kunnianhimotonta jos se on kunnianhimoisista kunnianhimoisinta hallituksen energia ja ilmastostrategian tavoitteet hiilestä eroon öljy puoliksi uusiutuvien nousu yli viidenkymmenen prosentin maailmanlaajuisesti hienoja kunnianhimoisia ja vertailukelpoisia tavoitteita kiertotalous täällä moni jo vastasikin se on todella hallituksen strateginen tavoite ja sitä haluamme vahvistaa yhteen asiaan haluan puuttua tietysti on harmi että tämä meni vähän hallituksen väittelyksi mutta aika monella suulla todettiin näistä ympäristölle haitallisista tuista ja esitettiin väitteitä että nyt hallitus on niitä kovasti lisäämässä muistelen että syksyllä kaksituhattayksitoista meillä oli hallituksessa vihreät vasemmistoliitto ja ja rkp muun muassa silloin tehtiin energiaveron palautusjärjestelmään laajennus missä yli sadan miljoonan lisälasku näihin ympäristön kannalta kannalta haitallisiin tukiin tuli te teitte sen nyt sipilän hallitus puoliväliriihessä miettii näiden tukien uudelleensuuntaamista taloutta uudistavaan suuntaan kuten täällä peräänkuulutettiin mutta hallituksen ja opposition välinen keskustelu tuskin johtaa kovin pitkälle niinpä kuunnellaanpa miten ulkopuoliset arvioivat suomen tilannetta world economic forum suomi on maailman toiseksi tasa arvoisin maa suomessa on eu maiden pienin ero naisten ja miesten työllisyysasteessa näin sanotaan euroopan tasa arvosta ympäristön tila yale university suomi pärjää maailman parhaiten ympäristön kehitystä ja tilaa kuvaavassa vertailussa henkinen pääoma world economic forum suomessa on eniten maailmassa inhimillistä pääomaa

world economic forum suomi on maailman turvallisin maa suomessa on maailman riippumattomin oikeuslaitos suomi on norjan ja ruotsin ohella maailman vapain maa näinpäin pois nämä ovat kaikki pitkän kehityksen tulosta jossa jokainen vuorollaan on ollut rakentamassa ja jokainen vuorollaan kritisoimassa toivon että kestävän kehityksen toimeenpanosuunnitelma kohti vuotta on juuri edustaja kääriäisen kuvaama matka kohti kestävää maailmaa jossa jokainen tekee vuorollaan panoksensa ja toiset jatkavat siitä eteenpäin eivätkä taaksepäin kiitän hyvästä keskustelusta

arvoisa herra puhemies hyvä oikeuskansleri

lain säätämisen haasteisiin jo lähetekeskustelussa oikeuskansleri jaakko jonkan puheenvuoro oikeusvaltion puolesta maata on lailla rakennettava nousi keskusteluun ja se on itse asiassa aiheuttanut keskustelua myös tuon lähetekeskustelun jälkeen oikeuskansleri kirjoittaa lakeja valmisteltaessa ja sovellettaessa olisi tarkasteltava oikeusjärjestystä kokonaisuutena perustuslailla ja erityisesti perusoikeuksilla on tietysti keskeinen asema on kuitenkin huomattava että perusoikeuksia koskevilla säännöksillä

mutta mitä etäämmälle siitä mennään sitä enemmän mukaan tulee arvosidonnaisuutta tämä herättää muun muassa kysymyksen voiko käytännössä käydä niin että tulkinnassa oikeus ja politiikka sekoittuvat ja äärimmillään jopa niin että politiikka tulee tulkintaan oikeuden kaavussa

pidän tällaista pohdintaa mitä jonkka tässä omassa puheenvuorossaan esille nosti enemmän kuin tervetulleena tämän jälkeen julkisuudessa on oikeuskansleri todennut että pidän täysin kestämättömänä jos kiireellä ja poliittisella paineella edes yritetään perustella hyvän lainvalmistelun periaatteiden syrjäyttämistä olen tästäkin täysin samaa mieltä

on on toimittu tai tai halutaan toimia tietenkin perusoikeus vastaan perusoikeus pohdinta on on aina paikallaan siitä on tässä salissa monet kerrat käyty keskustelua mutta nyt kun oikeuskansleri jonkka on ymmärtääkseni viimeistä kertaa täällä paikalla ja tämä on ollut laajasti julkisuudessa ja keskustelussa haluaisin kysyä että kun tästä ehkä pieni kohu nousi niin julkisuudesta on saanut sellaisen kuvan että nämä ongelmat ovat olleet tällä hallituskaudella jollain tavalla poikkeuksellisia kun te olette toiminut nyt kymmenen vuotta oikeuskanslerina kohta seitsemäntoista vuotta oikeuskanslerin apulaistehtävän yhteenlaskettuna niin teillä on pitkä aikajänne hivenen arvioida tätä onko tässä jollain tavalla poikkeuksellinen tilanne ollut tällä kaudella tietysti täytyy ehkä itse todeta siihen että kyllä haasteetkin ovat olleet poikkeuksellisia ja hankkeet isoja ja merkittäviä mutta haluaisin hivenen tästä kuulla teiltä pyydän varmaan vielä vastauspuheenvuoronkin tuossa myöhemmin mutta jos en pyydä niin kiitän teitä pitkästä hyvästä työstä oikeuskanslerin vaativassa tehtävässä ja toivotan ansaittuja eläkepäiviä

arvoisa puhemies pääministerin ilmoituksen myötä pääsee varmasti eduskunnan istuntosalissa ensi viikolla keskustelemaan myös lisää näistä hallituksen valmisteluista liittyen perustuslainmukaisuuden varmistamiseen ja hyvään lainsäädäntötapaan olen kyllä hyvin huolissani tämänkin kertomuksen pohjalta mitä perustuslakivaliokunta käsitteli mutta myös pidemmän kokemuksen varrelta siitä miten jotenkin tämä laillisuuden arviointi ja varmistusprosessi on irtautunut valtioneuvoston valmistelusta erityisesti talouspolitiikasta tulevasta päätöksenteosta näiden kahden maailman kohtaaminen on niin etäällä että huoleni on se että vaikka laillisuusviranomaiset ja oikeuskanslerikin

tavallaan väkisin viedä valtioneuvostoon asti esityksiä joitten perustuslainmukaisuus on epäselvää valtioneuvostossa sen lisäksi olen huolissani siitä että hallitus on puhunut lainsäädännön arviointineuvostosta niin kuin se ratkaisisi se tekee tärkeää työtä mutta sehän arvioi ensisijaisesti talousvaikutuksia lainsäädännöstä ei perustuslainmukaisuutta joten se ei mitenkään korvaa oikeuskanslerinviraston ja oikeusministeriön roolia perustuslakivaliokunnan jäsenenä olen huolissani siitä ja haluaisin kuulla myös oikeuskanslerilta vastauksen tähän julkiseen keskusteluun että tällä hallituksella kiireen ja talouspolitiikan paineen lisäksi on tämä erityinen ongelma jota oikeuskansleri

puhemies niin oikeuskansleri toi esille lehtihaastatteluissa että tällä hallituksella on erityisiä tietyn tyyppisiä perusoikeusongelmia ja ja tähän haluaisin kuulla myös vähän täsmennyksiä mitä hän tällä tarkoittaa itse näkisin näin että että missään asioissa mutta erityisesti erityisesti ihmisoikeus ja perusoikeuskysymyksissä ei ole hyvää lainsäädännön valmistelua jos hallituspuolueet sopivat poliittisesti kompromisseista joiden tiedetään olevan todennäköisesti tai hyvin mahdollisesti perustuslain vastaisia eli kokeillaan kepillä jäätä sellainen toimintatapa ei ole hyvä perustuslakivaliokunta ei voi olla elin jonne heitetään asioita testattavaksi että saako näitä oikeuksia ottaa pois vaan valtioneuvoston oman valmistelun pitäisi lähteä siitä että lainsäädäntö on jo itsessään hyvän valmistelutavan mukaista ja ja täyttää perustuslainmukaisuuden kriteerit jos tällainen ajattelutapa ministeriöissä yleistyy niin se on myös kohtuuton taakka itse oikeuskanslerille ja oikeuskanslerinvirastolle eli ministeriöillä ja oikeusministeriöllä on myös velvoite pyrkiä etsimään ratkaisuja joiden tiedetään suurella todennäköisyydellä olevan perustuslain mukaisia

vuoden kaksituhattaviisitoista kertomus tuo esille erityisesti näitä lainsäädännön talouspolitiikasta tulevista paineista ja ja poliittisista paineista tulleista kiireistä johtuvia ongelmia joita useissa aika merkittävissäkin lainsäädäntöhankkeissa on ollut itse ministerinäkin koin että että valtioneuvoston jäsentenkin keskuudessa ihan siinäkin hallituksessa missä itse olin tietynlainen kunnioitus tätä lainsäädäntöprosessia ja ja laillisuusarviointiprosessia kohtaan on heikentynyt ehkä poliitikot tarvitsisivat vähän laajempaa koulutusta siitä että ei lähdetä edes yrittämään asioita siitä kovin kapeasta aukosta läpi perustuslain ja lainvalmistelun kannalta tämä koskee kaikkia puolueita ja ja kaikkia aateryhmiä vaan yritettäisiin etsiä ensisijaisesti sellaista ratkaisua joka joka täyttäisi nämä lainvalmistelukriteerit mahdollisimman hyvin silloin isotkin poliittiset hankkeet etenevät mahdollisimman hyvin

arvoisa

oikeuskanslerin kertomuksessa vuodelta kaksituhattaviisitoista käyttämästä puheenvuorosta joka liittyi lainvalmistelun tasoon ja perustuslakitulkintoihin ja ennen kaikkea kun puhutaan siitä keskustelusta joka julkisuuteen sen seurauksena leimahti kun keskustelussa ensin perustuslakiblogissaan pari kunniaansa ilmeisesti loukatuksi kokenutta perustuslakiasiantuntijaa hyökkäsi erittäin voimakkaasti oikeuskansleri instituutiota vastaan ja kyseenalaisti koko instituution merkityksen ja kun keskustelussa oikeuskansleri itse antoi helsingin sanomille haastattelun jossa jatkoi tätä keskustelua jota sitten kommentoivat samassa lehdessä pöyristyneinä muutamat valtiosääntöoppineet niin tässä keskustelussa on erotettava selvästi kaksi asiaa toinen kysymys on lainvalmistelun tasosta itse olen ollut täällä lähes neljäkymmentä vuotta mutta kun olen tutkinut vähän asiakirjoja sanoa että lainvalmistelun tasosta ja sen puutteista on keskusteltu tässä talossa melkein sata vuotta jo kaksikymmentä luvulta löytyy perustuslakivaliokunnan kannanottoja ja sitten löytyy muistaakseni kahdeksankymmentä luvulta eduskunnan puhemiesneuvoston kannanottoja ja monia muita kannanottoja joissa on kiinnitetty huomiota lainvalmistelun tasoon ja siinä oleviin ongelmiin kaiken tämän jälkeen pitää sanoa että on tapahtunut valtavaa valtavaa edistystä vuosikymmenten kuluessa mutta totta kai rimakin on asetettu yhä korkeammalle sellaisia vaikuttavuusarvioita erilaisista keskeisistä seikoista joita nykyään lainvalmistelulta vaaditaan ei aikaisempina vuosikymmeninä edes odotettu lakiesityksen perusteluissa kosketeltavan tämä on siis yksi kysymys toinen kysymys on sitten se onko hallitus nimenomaan nykyinen hallitus sivuuttanut oikeuskanslerin näkemykset jotka liittyvät lakien perustuslainmukaisuuteen jos näin olisi käynyt niin sehän ei missään tapauksessa olisi ollut asianmukaista menettelyä varmaan näistä asioista puhutaan kuten edustaja niinistö sanoi pääministerin ilmoituksen pohjalta lisää olikohan se nyt ensi viikolla joka tapauksessa lähiaikoina mutta kun tuossa julkisessa keskustelussa syntyi sellainen mielikuva että nimenomaan sipilän hallitus viis veisaa selvistä perustuslainvastaisuuksista ja antaa piut paut oikeuskanslerin ja muidenkin tätä koskeville kriittisille käsityksille niin on edustaja heinosen tavoin kysyttävä oikeuskanslerilta onko teidän arvionne se että nimenomaan nykyinen hallitus ja nyt en puhu kiireeseen liittyvistä

olisi jollain tavoin ylimalkaisemmin tai nonsaleeraavammin suhtautunut perustuslakinäkökohtiin verrattuna aikaisempiin hallituksiin tämä keskusteluhan johti myös kummallisiin ylilyönteihin kun vaadittiin että pitäisi estää perustuslain vastaisten siis hänen perustuslain vastaisiksi tulkitsemiensa lakien tuleminen eduskuntaan näin käytännössä oikeuskansleri pystyisi tekemään mutta jos näin tehtäisiin niin sehän merkitsisi sitä että oikeuskansleri omaksuisi itselleen sen roolin joka meidän järjestelmässämme kuuluu perustuslakivaliokunnalle eli sen ratkaisemisen onko jokin lakiesitys ristiriidassa perustuslakimme kanssa vai ei

jos oikeuskansleri de facto estäisi tällaisen lakiesityksen eteenpäinmenon niin hän riistäisi perustuslakivaliokunnalta sen tehtävän otan ihan käytännön esimerkin edustaja ville niinistö ja muut silloisen perustuslakivaliokunnan jäsenet päättivät noin kymmenen vuotta sitten että on perustuslain vastaista kieltää aikuista omassa autossaan tupakoimasta jos auton kyydissä on lapsi no minun mielestäni tämä oli pöyristyttävä virheellinen kanta koska kai sillä lapsella ja sen terveydellä on jotain perustuslain suojaa joka menee vielä yli sen aikuisen tupakanpolton oikeuden nyt hallitus sosiaali ja terveysvaliokunnan pyynnöstä antoi tälle eduskunnalle käytännössä vastaavan esityksen siinä oli muutama pieni korjaus muun muassa ikäraja

laskettiin kahdeksastatoista viiteentoista ja niin edelleen ja nyt tämä uusi perustuslakivaliokunta edustaja niinistö ilmeisesti taas mukana hyväksyi no joka tapauksessa perustuslakivaliokunta yksimielisesti hyväksyi että on täysin perustuslain mukaista kieltää autossa olevaa aikuista tupakoimasta kun siellä on kärsivä lapsi kyydissä no tämähän on ainoa järkevä kanta jos nyt oikeuskansleri olisi estänyt tämän lakiesityksen tulon eduskuntaan sanomalla että tämä on vastoin edustaja niinistön ja muun perustuslakivaliokunnan kymmenen vuotta sitten ottamaa kantaa niin me emme koskaan olisi päässeet kokemaan ja näkemään sitä iloa kun perustuslakivaliokunta korjasi aiemman virheellisen kantansa ja hyväksyi tämän uuden esityksen siinä oli eräitä aivan pieniä muutoksia jotka tarkoitettu edustaja niinistölle ja muille tämmöisenä niin kuin me sanomme kasvojenpesuvetenä joka tapauksessa on hienoa että perustuslakivaliokunta puheenjohtajan kertomalla tavalla on järjestämässä seminaarin jossa laajemmin perustuslakivaliokunnan toimintaa sen kehittämistä ja perustuslakikysymyksiin liittyviä ongelmia käsitellään sanon summa summarum vain tästä että se julkinen keskustelu joka vuodenvaihteen jälkeen käytiin oli sillä lailla harhaanjohtavaa että annettiin ymmärtää ikään kuin jokainen suunnilleen otsallaankin näkisi että jokin esitys on vastoin perustuslakia

on täysin väärä ei meidän hallitus valmistele eikä esitä kuolemanrangaistuksen palauttamista tai jotain muuta tällaista joka ilmiselvästi olisi perustuslain vastaista vaan niissä asioissa joita hallitus ja eduskunta käsittelevät on aina

tulkitaan perusoikeuksia niin tiukasti että se tila missä eduskunta voi näissä asioissa liikkua kaventuu ja tämä on siis poliittinen pyrkimys en tarkoita että puoluepoliittinen vaan kutsutaan sitä nyt vaikka perustuslakipoliittiseksi tai he itse varmaan kutsuisivat sitä perus ja ihmisoikeuspoliittiseksi pyrkimykseksi

valtiovaltaa kansan puolesta niin perustuslain liian tiukka tulkitseminen ja eduskunnan päätösvallan aiheeton kaventaminen merkitsee kansanvallan kannalta kielteistä kehitystä ja tällaista juristivallan kasvua jota aikaisemmin suomessa kavahdettiin nyt lainasin edustaja heinoselta hänen puhelintaan ja minun piti lukea sieltä eräs sitaatti kun ei ollut lehtileikettä mukana mutta nyt tässä lukee venla ja koti ja muuta että no nyt se palautui otan vain esimerkin näistä tulkinnoista herra puhemies edustaja ville niinistön mielestä tämä että kavennetaan eduskunnan valtaa estää fasismia minun mielestäni suomessa ei ole fasismin uhkaa mutta meillä on sellainen tuomarivallan tai juristivallan väärin sanoa tuomarivallan uhka että perustuslakiasiantuntijat omilla tulkinnoillaan kaventavat eduskunnan toimivaltaa siinä mitä eduskunta säätäessään perustuslain ja säätäessään esimerkiksi nykyiset perusoikeudet on tarkoittanut tähän on kiinnittänyt kirjassaan huomiota muun muassa entinen kansanedustaja osmo soininvaara ja pyydän että edustaja niinistö lukee myös oman puoluetoverinsa näkemyksiä tästä aiheesta ja ihan tästä lopuksi tuon hyvän esimerkin on katsottu ja eduskunnan perustuslakivaliokunta on katsonut että tässä taloudellisessa tilanteessa voidaan tehdä säästöjä ja perustuslakivaliokunta ei ole kumonnut ensimmäistäkään siis ensimmäistäkään hallituksen säästöesitystä

säästölaki säästölait ovat niitä mitä te vastustatte täällä salissa joka päivä joissa on leikattu opiskelijoilta pienituloisilta lapsiperheiltä ihan kaikesta perustuslakivaliokunta jossa edustaja niinistö on ollut mukana yksimielisissä lausunnoissa tältä osin ei ole yhtään näistä torjunut kuitenkin eduskunnan perustuslakivaliokunnan paljon kuulema asiantuntija professori lavapuro sanoi kuudestoista kuudetta kaksituhattaviisitoista yleisradiossa seuraavaa millä tavalla voidaan perustella että leikkaukset ovat välttämättömiä kun samaan aikaan työn yritystoiminnan ja autoilun verotusta lasketaan miljardilla eli lavapuro edustaa sitä kantaa että jos verotusta samaan aikaan voidaan keventää niin säästöjä ei voitaisi tehdä ja tätä kantaa perustuslakivaliokunta ei siis ole hyväksynyt sama lavapuro sanoo samassa yleisradion jutussa seuraavaa

kun nämä leikkaukset ovat näin suuria ja kohdistuvat juuri heikoimpiin niin valtiosääntöjuristina siis valtiosääntöjuristina ei poliitikkona kysyy eikö tätä huomattu vai eikö siitä yksinkertaisesti piitattu eli hänen mielestään hallitus on ollut piittaamaton tai huolimaton kun se on kohdistanut leikkauksia heikoimpiin eikä ole huomannut että ne ovat perustuslain vastaisia no nyt on käynyt niin että perustuslakivaliokuntakaan ei ole pitänyt niitä perustuslain vastaisina ja tästä seuraa kysymys edustaja lapintielle joka on perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kun professori lavapuro on näköjään useamman kerran iskenyt kirveensä kiveen hän piti myös esimerkiksi eläkeläisten raippaveroa perustuslain vastaisena ja aito avioliitto aloitetta perustuslain vastaisena ja näistäkin perustuslakivaliokunta kummastakin on ollut eri mieltä niin oletteko huomanneet että nämä professorit esimerkiksi lavapuro olisivat korjanneet tulkintaansa perustuslain omaksumien tulkinnan mukaisiksi vai ovatko he edelleen jatkaneet tätä poliittista sanotaan nyt sitten perustuslakipoliittista agendaa mikä heillä selvästi on ollut no niin
ja

arvoisa puhemies toivon että edustaja zyskowicz muuten varsin ansiokkaasti omia näkökulmia esittäneessä olisi korrekti myös perustuslakiasiantuntijoita kohtaan on selvää että että myös heillä on oikeus tuoda esille sellaisia näkemyksiä jotka ovat suhteellisia eivätkä absoluuttisen perustuslainmukaisuuden arviointia itse näkisin että mitä edustaja zyskowicz toi esille oikeusoppineet ovat korostaneet että jotkin ratkaisut olisivat paremmin perustuslain kanssa sopusoinnussa kuin toiset mutta se ei tee niistä toisista ratkaisuista perustuslain vastaisia mitä tulee näihin talouslakeihin on niin että meidän vuoden kaksituhatta perustuslakiuudistuksen yhteydessä nämä tss oikeudet ja ja ihmisten toimeentulo oikeudet vahvistuivat siinä määrin että perustuslakivaliokunnassa on käyty toistuvasti keskustelua siitä missä kohtaa jonkinlainen perustoimeentuloa heikentävä lainsäädäntö voisi olla perustuslain vastaista mutta on selvää että nämä taloussäästölait menevät tämän rajan yli vain äärimmäisen harvoin ja tämä on tämmöistä suhteellisuuspohdiskelua ja sitä myös nämä perustuslakiasiantuntijat ovat korostaneet myös valiokunnissa

arvoisa puhemies edustaja zyskowicz käytti pitkän puheenvuoron ja kaikkea ei ehdi minuutissa kommentoida mutta näistä säästölaeista kuten edustaja niinistö ja edustaja zyskowicz hyvin tietää taloudellinen tilanne yhteiskunnassa oikeuttaa tiettyihin säästöihin mutta siinä tulee pohdittavaksi milloin mennään niin kauas tästä perusturvasta että sitä ei voida hyväksyä tähän tilanteeseen perustuslakivaliokunta on nimenomaan todennut niin kuin yritin aikaisemmin kertoa että on suuri ongelma että hallitus tuo ripotellen säästölakeja joiden yhteisvaikutusta ei voida tietää tämä on tullut asiantuntijakuulemisessa ja ja toistettu usein perustuslakivaliokunnan lausunnoissa toivoisin että hallitus nyt kun lainvalmistelun ongelmista julkisuudessa puhutaan myös ottaisi onkeensa

arvoisa herra puhemies edustaja lapintien loppuheitosta on pakko sanoa kuka on esittänyt että asiantuntijoilta kiellettäisiin osallistuminen julkiseen keskusteluun en minä ole kuullut kenenkään sanovan niin vaan kun nämä perustuslakiasiantuntijat itse usein korostavat että he eivät tuo esiin omia näkemyksiään vaan referoivat perustuslakivaliokunnalle minkälaisia kantoja perustuslakivaliokunta aikaisemmin tai euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ottanut niin kysyin edustaja lapintie kun te olette ottanut aivan eri kannan näihin säästölakeihin kuin professori lavapuro tässä yleisradion haastattelussa oletteko huomannut että tämä olisi vaikuttanut professori lavapuron näkemyksiin kun täällä edustaja niinistö yritti selitellä että ei ole otettu eri kantoja niin esimerkiksi niin sanotussa raippaverossa hän oli sitä mieltä että se on vastoin perustuslakia perustuslakivaliokunta oli sitä mieltä että se ei ole aito avioliitto aloitteessa hän oli sitä mieltä että se on vastoin perustuslakia perustuslakivaliokunta oli sitä mieltä että se ei ole

kun edustaja zyskowicz aloitti sillä että radiokeskustelussa yle kanavalla hän on näin sanonut niin mielestäni pitää kyllä erottaa se minkälaista julkista keskustelua avoimesti läpinäkyvässä yhteiskunnassa meidän tieteentekijät käyvät se on yksi asia toinen sitten perustuslakitulkinnat ja totta kai juuri niin kuin sanoitte siihen vaikuttavat perustuslakivaliokunnan aikaisemmat kannat siihen vaikuttavat ihmisoikeustuomioistuimen eu tuomioistuimen ja muiden kansainvälisten asiaan kuuluvien järjestöjen kannat ja sitten nämä asiantuntijat eli tieteentekijät yliopistojen professorit vetävät siitä oman johtopäätöksensä näin kuuluu olla sen jälkeen perustuslakivaliokunta sitten tekee arvionsa kuten hyvin tiedätte perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat harvoin ovat samaa mieltä yleensä he ovat eriasteisesti eri mieltä keskenään ja näin tähän perustuslakivaliokuntaa sitten tarvitaan

arvoisa herra puhemies

valtioneuvosto tekee ovat lainmukaisia niin kuin perustuslaki vaatii että kaiken julkisen toiminnan tulee perustua lakiin ja lakia on

tärkein tehtävä ja siinähän toteutuu ajassa ja joka hetki perustuslain vaatimus laillisuusperiaatteesta ja siitä että oikeusvaltioperiaatteita kunnioitetaan aidosti oikeuskanslerin tehtäviin kuuluu monia muitakin tehtäviä viranomaisten valvonta tuomioistuinten valvonta asianajajien valvonta ovat äärimmäisen tärkeitä tehtäviä nekin ne muodostavat ketjun jonka periaatteen mukaan suomalainen oikeusvaltio toimii jokainen kansalainen joka katsoo oikeuttaan loukatun voi tänä päivänä tehdä kantelun ja se on maailman helpoin homma tehdä jos omistaa internetyhteyden se on helppo tehdä sitä kautta ja sen voi tehdä vaikka ihan ihan tavallisella kirjeellä siihen tarvitaan tietysti postimerkki ja oikea osoite että se menee suoraan oikeaan paikkaan

yleensä julkisessa keskustelussa oikeuskanslerin tehtävistä on on monesti sotkettu asioita kyllä aika perusteellisesti esimerkiksi tässä viime päivien keskustelussa siitä onko perustuslakivaliokunta toiminut omissa tehtävissään oikein perustuslakivaliokunnalle tulee valtava määrä erilaisia yleisökirjeitä joiden mukaan perustuslakivaliokunnan pitäisi puuttua siihen tai tähän tehtävään se kuvaa vain sitä että meillä kyllä

tässä maassa toimii mutta kansalaisille aika monessa yhteydessä on epäselvää kenelle se kantelu pitäisi tehdä mutta kuitenkin jos esimerkiksi kantelee oikeuskanslerille on ihan varmaa että jos sen olisi pitänyt mennä vaikka oikeusasiamiehelle niin varmaan ihan normaalin viranomaisvelvoitteen takia tämä kantelu tai kirje osoitetaan sitten oikealle viranomaiselle

tällä hetkellä kahden pilkku yhdeksän miljardin euron arvosta erilaisia hankkeita odottamassa lupapäätöksiä tai sitten hallinto oikeuden päätöksiä valitusten takia tähän hommaan pitäisi tässä maassa saada pikkuhiljaa järkeä on selvä asia että kun tehdään isoja päätöksiä vaikka joku tehdashanke jollekin paikkakunnalle niin siinä ympäristöväki aktivoituu että meneekö maailma piloille nyt ja välittömästi totta kai sitten pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin valittamaan hallinto oikeuksiin ympäristöluvista ja monesta muusta luvasta mutta keskuudessamme ikävä kyllä myös jokaisesta kunnasta ja kaupungista löytyy näitä ammattivalittajia joiden tehtävänä on saada joku hanke pysäytettyä jonkun miljoonahankkeen pysäytettyä niin sitä kehutaan paikallisessa baarissa että minä olen tehnyt merkittävän oikeustoimen kun olen saanut pysäytettyä ison hankkeen se että asiat ovat näin on meidän kansanedustajien vika meidän tulee säätää niin hyviä lakeja ja nimenomaan sitten antaa rahaa siihen että valituskäsittelyt eri tuomioistuimissa ovat mahdollisimman nopeita ja pitäisi minun mielestäni luoda myös semmoinen valitusten käsittely tähän maahan tuomioistuimissa että tällaiset turhat valitukset tavallaan esitarkastuksessa karsittaisiin armotta pois ja ne ne saisivat lyhyen ja nopean käsittelyn ja näille turhille valituksille määrättäisiin sitten vielä kohtuullisen korkea maksu turhan valittamisen aiheuttamisista kustannuksista totta kai sen pitää olla kaikille sama mutta tällainen tie että ihmiset kerskuvat sillä että sainpahan tuonkin hankkeen seisahtumaan ei ole oikeusvaltioperiaatteen se toisaalta ole myöskään demokratian mukaista toimintaa koska demokratiassahan vanhan kreikkalaisen viisauden mukaan enemmistö päättää useimmat päättävät kaikkien asioista tässä nykyisin on mennyt melkein anarkian puolelle että muutamat pystyvät pysäyttämään

valituksella melkein minkä tahansa hankkeen ja enemmistö joutuu sitten odottamaan vuosia vuosia tämä on myös kansalaisten oikeuksien oikeuksien kannalta aivan välttämätöntä enemmistön oikeudet siitä että joku hanke etenee joku voimalaitos tai joku muu ei se voi olla niin että pieni pieni vähemmistö voi valituksella kaiken pysäyttää kyllä yhteiskunnassa jota rakennetaan sen pitää mennä enemmistön tahdon mukaan kuitenkin kaikessa on takana se yleinen tietoisuus siitä että suomessa noudatetaan lakeja ja niiden mukaan sitten eletään

kyllä tämä on mutta kun tuosta sillä metsäkoneella ajetaan niin ei ole mitään ongelmaa sitten kun joku kansalainen tekee siitä valituksen ja sitten tulee katselmustoimikunta sinne paikalle niin todetaan että se onkin kolme metriä liian lähellä ja tuomio tuomio tuli elikkä ympäristölakipuolella on tämmöisiä epämääräisyyksiä niin paljon että meidän eduskunnassa pitää pyrkiä tällaisista eroon ja pitää huoli siitä että kun lainsäädäntöä laaditaan tässä talossa niin yleisen laillisen normaalin menettelytavan mukaisesti lait ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia sillähän me estämme sellaisen turhan turhan oikeudenkäynnin tuolla hallinto oikeuksissa tai käräjäoikeuksissa että ei tule epätäsmällisten ilmausten takia turhia syytteitä ihmisille on nimittäin niin että hyvin moni metsämies nuori metsämies ja nuori metsäammattilainen nainen on saanut syytteen metsälain kymmenennen pykälän rikkomuksista ja niitä kun pari kolme tulee peräkkäin ja sitten sakkotuomiot rapsahtaa niin se hänen elämänsä osalta sitä että jos hakee vaikka valtion virkaa tai muuta merkittävää tehtävää niin nämä äsken mainitut turhat turhat oikeusjutut estävät hänen elämänuransa kehittymisen ja se on kyllä väärin että epätarkan lainsäädännön takia näin näin tapahtuu lopuksi arvoisa puhemies kun oikeuskansleri on nyt siirtymässä siirtymässä rauhallisempiin tehtäviin eläkkeelle niin toivon hänelle omasta puolestani rattoisia eläkepäiviä ja hyvää vointia
sitten vielä myönnän puheenvuorot niitä tässä vaiheessa pyytäneille edustajille lapintie ja zyskowicz ja sen jälkeen

puhemies haluaisin nyt vielä alleviivata sitä että perustuslakivaliokunta on vuosi sitten tuonut ja nyt uudelleen tässä mietinnössä oikeuskanslerin kertomuksen esille havaitsemaansa ongelmaa että oikeuskanslerinviraston työtehtävät ovat aika vaikeasti toteutettavia silloin jos riittävän aikaisessa valmisteluvaiheessa ei asianomainen valmisteleva virkamies ota yhteyttä oikeuskanslerinvirastoon ja pyydä ohjeita tai kommentteja tai neuvoja esittäisinkin tällaisena että kun jatkuvasti puhutaan lainvalmistelun ongelmista niin tämä toivottavasti nyt tämän julkisuudessakin olleen keskustelun jälkeen tiedostetaan että jos perustuslakivaliokunta on mietinnössään sen todennut niin ilmeisesti se ei ole ollut riittävän painokasta mutta sitten kun asia nousee julkiseen keskusteluun niin toivottavasti nämä molemmat havainnot sitten tukevat toisiaan toinen asia on se että on erittäin huolestuttavaa jos oikeuskanslerinvirasto ja oikeuskansleri ovat huomauttaneet perustuslaillisuuden ongelmista ja siitä huolimatta tätä hallituksen esitystä ei ole korjattu eli toivottavasti julkisuuteen nousseen keskustelun myötä tällaiseltakin ongelmalta jatkossa vältytään ja ja otetaan huomioon nämä nämä oikeuskanslerinviraston huomiot riittävän aikaisessa vaiheessa ja ja kuten tuossa esittelypuheenvuorossa totesin nimenomaan ministeriöiden valmisteluvaihe on se vaihe jossa näihin asioihin puututaan omasta puolestani haluaisin myös kiittää oikeuskansleria pitkästä virkaurasta

oikeuskansleri käyttää itse kohta puheenvuoron ja ja kommentoi tätä vuodenvaihteen keskustelua varmasti mutta haluan todeta että on vaikea uskoa että olisi sellainen tilanne jossa oikeuskanslerin huomautuksia perustuslaillisista näkökohdista ei otettaisi hallituksessa huomioon yksittäinen tapaus on ollut esillä ja siihen on varmasti omat

hallituksen esityksen perusteluissa nostaa nämä perustuslailliset ongelmat esiin ja todeta että hallitus pitää perustuslakivaliokunnan lausunnon pyytämistä perusteltuna sitten haluan sanoa edustaja lapintielle puheenjohtaja lapintielle että olen tyytyväinen perustuslakivaliokunnan työhön näiden mainitsemieni asioiden osalta se että perustuslakivaliokunta ei ole lähtenyt julistamaan säästölakeja perustuslain vastaisiksi vaikka samanaikaisesti tehdään veronkevennyksiä on mielestäni erittäin

perustuslakivaliokunta otti tähän niin sanottuun eläkkeensaajien raippaveroon oli mielestäni perusteltu koska jos tästä yhdenvertaisuussäädöksestä ruvetaan kovin tiukkoja sääntöjä johtamaan esimerkiksi verolainsäädäntöön niin se on pohjaton kaivo me voimme minkä tahansa verolain osalta osoittaa että tietyssä tilanteessa eri ihmiset maksavat eri tavoin veroa eli mielestäni nämä kannanotot ovat olleet perusteltuja ja myös se mitä sanoitte tästä avioliittoaloitteen säätämisjärjestyksestä omaltakin osaltani lopuksi kiitän oikeuskansleria pitkästä ja hyvästä työstä

arvoisa puhemies arvoisat kansanedustajat täällä nyt nostettiin no ensinnäkin kiitän kiitän perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa ja valiokuntaa mietinnöstä ja siinä esille tuoduista seikoista täällä tuli esille tämä loppuvuoden haastattelu joka kirvoitti sitten mielenkiintoisen keskustelun sekä lainvalmistelusta lakien perustuslainmukaisuuden valvonnasta oikeuskanslerin roolista nyt kun se nousi täällä esille niin minä voinen siitä muutaman sanan näihin kysymyksiin joita täällä esitettiin vastata ensinnäkin siinä mitä siinä haastattelussa on sitaatteihin merkitty kuuluu minun oma ääneni sitten siihen mitenkä toimituksessa on otsikoitu tämä minä en ole voinut vaikuttaa enkä päässyt sitä edes näkemään se lausumakseni merkitty perustui pitkän ajan kokemukseen mitä

on tässä hallituksen lakiesitysten arvioinnissa ja valvonnassa tullut voi sanoa että keskeisesti nojasin vuoden kaksituhattaneljätoista kertomuksen puheenvuorossa esittämääni ja niihin vastauksiin mitä ministeriöitten kansliapäälliköiltä pieneen kyselytutkimukseeni sain toinen toinen lähde mihin siinä nojasin oli perustuslakivaliokunnan lausunnot ja mietinnöt ja niissä esitetyt näkökohdat

sitten kysymys siitä onko nykyhallitus tai joku muu hallitus sivuuttanut oikeuskanslerin

lakiehdotuksen perustuslaillisuutta koskevat huomautukset

on syytä pikkasen selostaa miten tämä keskustelu yleensä tästä perustuslainmukaisuudesta käy siinä on joko oikeuskanslerinviraston esittelijä taikka sitten oikeuskansleri itse käy keskustelua ministeriöitten lainvalmistelijoiden kanssa ja ja se on sellaista kahden juristin välistä juridista keskustelua jossa esitetään näkökohtia ja puntaroidaan puntaroidaan perusteluja ja ja sparrataan sparrataan perustelujen laadun parantamista siinä on näin asianlaita että joskus meidän esittämämme näkemykset menevät paremmin joskus huonommin perille ja siinä ei ole kysymys siitä että että siinä olisi nyt jyrätty taikka syrjäytetty meidän esittämiämme näkemyksiä vaan siinä siinä

kahdella juristilla pikkasen erilainen käsitys ja siihen miksi ministeriön virkamies sitten haluaa pitää kiinni omastaan voi olla useita useita syitä mutta siinä on lähinnä nyt sitten tulkinnasta kysymys

sitten kun täällä vielä kysyttiin kantaa että onko tällä hallituksella enemmän ollut näitä tämmöisiä perustuslaillisia ongelmia joihin olisi jouduttu puuttumaan niin tilastoja pikkasen on katseltu ja se on kymmenen viiva kaksikymmentä prosenttia ylipäänsä näistä kaikista yleisistuntoon menevistä asioista joihin me joudumme puuttumaan erilaisia puutteita ja korjausehdotuksia ja se on pysynyt sen ajan mitä olen olen oikeuskanslerinvirastossa ollut suurin piirtein samalla tasolla elikkä ei ei suuria heittelyitä ole

sitten keskustelussa nousi esille myös ja täälläkin se että oikeuskansleri ei ole esittänyt perustuslain tarkoittamaa huomautusta valtioneuvoston yleisistunnossa ja merkityttänyt sen pohjalta sitten pöytäkirjaan mielipidettään ja tätä on on myös vähän historian valossa tarkasteltu ilmeisesti ei koskaan lakiesitysten kohdalla tällaista huomautusta ole tehty se ei oikeastaan voisi kuuluakaan tämäntyyppisissä asioissa oikeuskanslerin rooliin koska kysymys on perustuslain tulkinnasta jonka auktoritatiivinen tulkitsija on eduskunnan perustuslakivaliokunta jos yksi ihminen lähtisi sitten tekemään jotain noin radikaalia toimenpidettä niin minusta se sotisi kyllä demokratian periaatetta vastaan ja olisi aika vieras tälle oikeusjärjestykselle minä

luulen että tässä oli oli

kysymyksiin vastaus nämä ovat hyvin monitahoisia ja tärkeitä asioita mitä tässä esille on nostettu sitten minä vielä yhteen asiaan kiinnittäisin huomiota perustuslakivaliokunta samoin kuin edellisellä kerralla niin nytkin ilmoitti pitävänsä tärkeänä että eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin työnjaon ja yhteistyön kehittämismahdollisuudet selvitetään en ollenkaan pidä tällaista huonona asiana että näin näin tehtäisiin tässä vain nyt on erinäisiltä tahoilta kun asiasta on keskusteltu tullut esille myös semmoisia ehdotuksia että kantelut ja ylipäänsä viranomaisvalvonta keskitettäisiin oikeusasiamiehelle ja poistettaisiin oikeuskanslerin tehtävistä jotta oikeuskansleri voisi painokkaammin suunnata resursseja valtioneuvoston valvontaan

nyt kun siirtymässä näistä tehtävistä pois niin ehkä sitä suuremmalla syyllä voin voin näistä esittää näkemyksiä ilman että sanotaan että puolustan omaa reviiriäni valtioneuvoston valvonta ja yleinen viranomaisvalvonta tukevat toisiaan viranomaisvalvonta varmistaa oikeuskanslerinvirastolle oikeudellisen substanssiosaamisen eri oikeudenaloilta ja antaa konkreettista tuntumaa siihen miten eri hallinnonaloilla lainsäädäntö käytännössä toimii kanteluista ja tarkastuksilla saamme tietoa siitä millaisia ongelmia ihmisillä ruohonjuuritasolla on kokemus lainsäädännön todellisen elämän vaikutuksista on arvokasta taustatietoa silloin oikeuskanslerinvirastossa joudutaan valtioneuvoston valvonnassa arvioimaan muun muassa lakiehdotusten vaikutuksia perusoikeuksiin on huomattava että perus ja ihmisoikeuksien todellinen merkitys testataan juuri ihmisten arjessa ja lakeja käytäntöön sovellettaessa jos oikeuskanslerinvirastossa ei olisi viranomaisvalvontaa tämä tuntemus ja tuntuma puuttuisivat ja taas jos oikeuskanslerinvirastosta tehtäisiin tällainen jonkinlainen oikeuspalveluita valtioneuvostolle tarjoava yksikkö viraston rooli muuttuisi operatiiviseksi neuvonantajaksi ja valvonnallinen aspekti jäisi pois kokemus on osoittanut että valtioneuvoston lähivalvonta on monella tavalla hyödyllistä kun voimme heti valmisteluvaiheessa valvonnan keinoin ja mahdollisuuksin puuttua asiaan ongelmat voidaan nopeasti ja eleettömästi korjata ennen päätöksentekoa realistinen tosiasia on että valvojaa kuullaan paremmin kuin operatiivista neuvonantajaa oikeuskanslerin toimenpidearsenaalilla on ennalta ehkäisevää vaikutusta kiitos

arvoisa puhemies haluan minäkin kiittää oikeuskansleri jonkkaa hienosta työurasta ja ja hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella ehkä yksi asia jäi muuten ansiokkaassa puheenvuorossa hiukan mieleen on kuitenkin jännä ristiriita siinä kun kyllähän oikeuskanslerin valvontatehtävään liittyvät huomiot esimerkiksi siitä kuka on jäävi tai kuka ei ole jäävi oikeuskansleri nikula teki aika ratkaisevia päätöksiä tässä asiassa ja ne vaikuttavat valtioneuvoston päätöksentekoon jos valtioneuvosto ei tällaisia huomioisi ja veisi päätöksiä eteenpäin eduskuntaan niin kyllähän oikeuskanslerin silloin pitäisi jättää huomio mutta ymmärsin että tarkoititte juuri perustuslainmukaisuuden arviointia joka on vähän eri asia eli eli sinälläänhän oikeuskanslerilla on valtioneuvoston istunnossa iso arsenaali eri keinoja käytössään mutta perustuslainmukaisuuden arvioinnin osalta varmasti tämä tilanne on niin kuin kuvasitte kiitos

arvoisa puhemies tämä pitää paikkansa tämä koskee lakiehdotusten arviointia esimerkiksi hallinnollisissa päätöksissa ja ja minusta myös asetuksia annettaessa oikeuskanslerilla on tämä rooli ja pitäisi myös jos havaitaan että asetus olisi lain kanssa ristiriidassa siinä vaiheessa puuttua koska ne ovat niin sanotusti lopullisia päätöksiä valtioneuvostossa mutta silloin kun asia menee eteenpäin eduskuntaan niin nähdäkseni ei tällaista tilannetta voisi tehdä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö kaksi

keskustelu asiasta alkaa edustaja valiokunnan puheenjohtaja lapintie

arvoisa puhemies arvoisa oikeusasiamies ja hyvät kansanedustajat perustuslakivaliokunta on käsitellyt oikeusasiamiehen kertomuksen vuodelta kaksituhattaviisitoista tässä taas muutamia kohtia jotka on syytä nostaa esille ja ja voisin heti alkuun todeta että perustuslakivaliokunta ei ole arvioinut oikeusasiamiehen yksittäisiä ratkaisuja tai kannanottoja oikeusasiamiehen kertomus sisältää oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten puheenvuorot yleiskatsauksen oikeusasiamiesinstituutioon kertomusvuonna sekä jaksot perus ja ihmisoikeuksien toteutumisesta ja laillisuusvalvonnasta asiaryhmittäin ensinnäkin perustuslakivaliokunta kiinnittää jälleen erityistä huomiota kertomuksessa olevaan jaksoon jossa on kootusti esitetty keskeisimpiä puutteita ja parannuksia perus ja ihmisoikeuksien toteutumisessa vuoden vuoden kaksituhattakolmetoista kertomuksessa esitetyt kymmenen ongelmaa ovat pääosin valitettavasti edelleen ajankohtaisia valiokunta toteaakin ja pitää erityisen valitettavana että oikeusasiamiehen kertomuksessa joudutaan vuodesta toiseen nostamaan esille samoja ongelmia julkisen vallan vastuulla on reagoida perus ja ihmisoikeusepäkohtiin sellaisin toimenpitein jotka ennalta ehkäisevät vastaavien tilanteiden tilanteiden syntymisen ja tämän vuoksi valtioneuvoston ja asianomaisten viranomaisten pitäisi tehdä nämä toimenpiteet sen sijaan perustuslakivaliokunta pitää myönteisenä sitä kehitystä jonka myötä oikeusasiamiehen toiminnan painopiste on siirtynyt yhä selvemmin viranomaisten toiminnan valvonnasta ihmisten oikeuksien edistämiseen joissakin tapauksissa jo pelkkä yhteydenotto oikeusasiamiehen kansliasta on ohjannut viranomaistoimintaa paremmin perus ja ihmisoikeuksia toteuttavaan suuntaan ja tällaista kehitystä on pidettävä myönteisenä oikeusasiamies jääskeläisen puheenvuorossa nostetaan esiin oikeusasiamiehen tehtävä vammaisten henkilöiden oikeuksien valvojana oikeusasiamies on lisäksi ykn kidutuksen vastaisen sopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukainen kansallinen valvontaelin perustuslakivaliokunta pitää näitä kansainvälisiin velvoitteisiin perustuvia valvontatehtäviä tärkeinä ja yhtyy kertomuksessa esitettyyn käsitykseen siitä että oma aloitteisen valvonnan merkitys korostuu vammaisten henkilöiden aseman vuoksi

apulaisoikeusasiamies sakslin käsittelee puheenvuorossaan perusoikeuksia ja julkisen talouden säästöjä erityisesti on kiinnitetty huomiota oikeuslaitokseen kohdistuviin säästöihin ja pitkiin käsittelyaikoihin ja oikeusasiamies on tarkastuksillaan havainnut että resurssien riittämättömyys suhteessa työmäärään aiheuttaa tuomareiden ja muun henkilökunnan uupumista oikeusprosessien pitkät käsittelyajat ja tuomioistuinten rakenteellisen riippumattomuuden puutteet on mainittu kertomuksessa kymmenen keskeisimmän perus ja ihmisoikeusongelman joukossa nämä esille nostetut ongelmat ovat vakavia ja pitemmällä aikavälillä on välttämätöntä toteuttaa tarkoituksenmukaiset oikeudenhoidon rakenteelliset menettelylliset ja muut uudistukset sekä toimenpiteet oikeusturvan kehittämiseksi siten että oikeusturvan taso vastaa perustuslain ja suomea velvoittavien ihmisoikeussopimusten vaatimuksia yleisemminkin perustuslakivaliokunta tässä oikeusasiamiehen kertomuksesta antamassaan mietinnössä nostaa esille sen että vaikka valiokunnan vakiintuneen kannan mukaan valtiontalouden säästötavoitteet taloudellisen laskusuhdanteen aikana voivat muodostaa hyväksyttävän perusteen puuttua jossain määrin myös perustuslaissa turvattujen oikeuksien tasoon ei sääntely saa kokonaisuutena arvioiden vaarantaa perustuslaissa turvatun perusoikeuden toteutumista perustuslakivaliokunta on lisäksi antanut perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten perusteella valtiosääntöisesti painoarvoa myös heikennyksen keston rajaukselle sitä perustelevien julkistalouden vakavien rahoitusvaikeuksien odotettavissa olevaan kestoon nähden

julkisen talouden tilaan

myös sen että heikennykset eivät saa tehdä tyhjäksi perus ja ihmisoikeusvelvoitteiden ydinsisältöä pitäisi olla itsestäänselvää silloin kun tällaisia säästöpäätöksiä valmistellaan toistan nyt vielä tässä sen mikä tuli esille aikaisemmin oikeuskanslerin kertomuksen yhteydessä että perustuslakivaliokunta on useassa yhteydessä vakavasti huomauttanut siitä minkälainen ongelma muodostuu kun perusoikeuksiin kohdistuvia rajoituksia tai samoihin perusoikeuksiin kohdistuvia säästöjä tehdään hajanaisesti pilkottuna niin että sitä kokonaiskuvaa ei pysty muodostamaan tämä voi jopa muodostaa perustuslaillisen ongelman kun sitä kokonaiskuvaa ei saa hahmotettua tämä on tullut esille myös monissa perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden kannanotoissa kun näitä säästölakeja on käsitelty

sitten lopuksi otan esille myös

hetkinen

pajuojan kertomuksessaan esille nostamat kommentit tuossahan ne ovatkin jotka koskevat erityisesti lasten eriarvoista asemaa varhaiskasvatuksessa pajuoja siis kysyy puheenvuorossaan miten järjestetään hyvää varhaiskasvatusta varhaiskasvatus tarkoittaa päiväkotia tai perhepäivähoitoa erityistä huomiota apulaisoikeusasiamies on kiinnittänyt siihen että varhaiskasvatusta toteutetaan tilanteessa jossa kuntien resurssit eroavat merkittävästi toisistaan opetushallitus on nostanut esiin huolen siitä että säädetyt määrälliset minimit voivat merkitä myös sisällöllistä minimiä silloin kun tehdään tiukassa taloudellisessa tilanteessa näitä ratkaisuja viime kädessä tällainen voi johtaa tilanteeseen jossa valtakunnalliset perusteet eivät enää yhdenvertaisesti toteudu eri paikkakunnilla tai yksittäisen lapsen kohdalla perustuslakivaliokunta pitää näitä huomioita tärkeinä valiokunta muistuttaa että vaikka perustuslaissa turvattu yhdenvertaisuus ei sinänsä estä esimerkiksi paikallisten erityisolosuhteiden huomioon ottamista eivät erottelut saa muodostua mielivaltaisiksi tai kohtuuttomiksi valiokunnan mielestä onkin syytä selvittää keinoja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi varhaiskasvatuksessa lopuksi perustuslakivaliokunta toteaa kannanottoehdotuksenaan että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta

arvoisa herra puhemies kiitän perustuslakivaliokuntaa ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajaa tästä hyvästä mietinnöstä olen tyytyväinen siitä että perustuslakivaliokunta puoltaa tätä oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin työnjaon kehittämistä tämähän on asia jonka vuoden kaksituhattaneljätoista kertomuspuheenvuorossani nostin esille ja kuten siellä totesin mielestäni tämä ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien päällekkäisyys ei ole tämän yhteiskunnan ja ihmisten kannalta tehokkain ja tarkoituksenmukaisin täällä on keskusteltu tästä lainvalmistelun laadusta niin tämä asia sillä tavalla kytkeytyy siihenkin että että jos tätä työnjakoa kehitettäisiin ja jos kehitettäisiin siihen suuntaan että yleinen laillisuusvalvonta ja kanteluasiat pääasiassa tulisivat oikeusasiamiehelle niin se tarjoaisi mahdollisuuden siihen että oikeuskansleri voisi nykyistä enemmän panostaa tähän valtioneuvoston lainvalmistelun laadun valvontaan ja kehittämiseen kehittämiseen ja perus ja ihmisoikeusnäkökohtien huomioon ottamiseen tiedän että oikeuskansleri jonkka tässä yhteydessä painottaa sitä että yleinen laillisuusvalvonta ja tämä valtioneuvoston valvonta tukevat toinen toisiaan ja tämä pitää varmasti paikkansa mutta mielestäni se vain ei ole riittävä syy ylläpitää tällaista päällekkäistä epätarkoituksenmukaista järjestelmää olen aivan varma siitä että vaikka tätä yleistä laillisuusvalvontaa ei samassa määrin oikeuskanslerinvirastossa enää olisi niin siellä kyllä varmasti kyettäisiin hyvin tähän valtioneuvoston työn valvontaan ilmankin sitä ja jos vaikka nuo kantelut olisivat pääasiassa oikeusasiamiehellä niin kyllähän tästä oikeusasiamiehen ratkaisukäytännöstä voitaisiin siltä osin ammentaa tietoa sitten tähän valtioneuvoston työn valvontaan eli mielestäni tämä valtioneuvoston valvonta ei edellytä sitä että kanslerilla tulisi olla ehkä nyt kun täällä on keskusteltu ylipäänsä tästä perustuslainmukaisuudesta tähän voisin todeta että kyllähän nämä perustuslakiprofessoritkin osaavat arvioida mitä tahansa lakiesitystä vaikka he eivät kanteluita käsittelekään kiitos

kiitän tosiaan oikeusasiamiestä puheenvuorosta ja erityisesti siitä että olette tarmokkaasti jaksanut nostaa näitä tuomioistuinresursseja esille esille itse tunnen henkilökohtaisesti paljon tuomioistuinlakimiehiä jotka tekevät valtavassa paineessa töitä ja kun noita hallituksen esityksiä siellä virkamiespuolella tulkitsee niin enemmän siellä vielä kiinnitti huomiota siihen että usein hallituksen esityksessä lukee että ei ole resurssivaikutuksia vaikka lisätöitä tuomareille tulee aivan selkeästi ja tietysti koko ajan lisää velvoitteita mikä on tietysti tärkeätä että saadaan oikeudenmukainen oikeudenkäynti

että mitään varsinaista projektia ei ollut vireillä mutta sakslin puheenvuorossaan vastasi jotain tämäntyyppistä että asia voidaan ottaa huomioon tai näin ollaanko tätä tuomioistuinten kuormitusta mitenkään tutkimassa oikeusasiamiehen puolelta tietysti yhtenä ratkaisuna on ollut tämä että oikeusministeriö selvittää näiden erilaisten asioiden siirtoa tuomioistuimista muualle esimerkiksi riidattomat avioerot ja ja näin poispäin mutta se ei loputtomasti ratkaise tätä ongelmaa kiitän siitä että olette pitänyt sitä esillä ja se on erittäin tärkeää myös meidän tuomareiden jaksamisen kannalta mutta pyytäisin vastausta siihen aiotaanko sitä tutkia millään tavoin ja onko nyt tutkittu sitä tuomioistuintuomareiden jaksamista

se ei ehkä kuitenkaan ole oikeusasiamiehen tehtävä selvittää hovioikeuksien tuomareiden jaksamista tämmöisen laajemman selvityksen puitteissa

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat

ja liittojen sijoitusten tuottamat tulot ovat verovapaita koska yhdistykset katsotaan yleishyödyllisiksi lakialoitteeni ajatus on yksinkertainen samoin kuin yritysten näiden yhdistysten tilinpäätösten tulisi olla kokonaan julkisia jotta voitaisiin arvioida täyttyvätkö niiden toiminnassa yleishyödylliset periaatteet aloitteeni on allekirjoittanut satakuusi kansanedustajaa mutta joukossa joukossa ei ole yhtään sosiaalidemokraattia eikä vasemmistolaista tätä ihmettelen suuresti sillä oppositiopuolueet ovat kilvan peräänkuuluttaneet avoimuutta ja läpinäkyvyyttä kaikessa yritystoiminnassa niin demarit kuin vihreät puhuvat varjobudjeteissaan harmaan talouden kitkemisestä luulisi että keskustelemme keskustelemme vihdoin asiasta johon yhdelläkään kansanedustajalla ole poikkipuolista sanottavaa kysynkin puheenjohtaja rinteeltä eikö läpinäkyvyys nyt omissa asioissa kiinnostakaan työmarkkina asiat ovat aivan retuperällä moni laki ei oikeastaan edes tunne käsitettä työmarkkinajärjestö ainoastaan verolain soveltamiskäytännön mukaan työmarkkinajärjestöiksi määritellään etujärjestöt joiden tehtävänä on neuvotella ja sopia työsuhteiden osapuolia sitovia tai muuten noudatettavia ehtoja työsuhteessa tämän tämän soveltamiskäytännön mukaan työmarkkinajärjestöillä ammatti ja työnantajaliitoilla neuvottelujärjestöillä ja keskusliitoilla ei ole velvoitteita avata sijoitus tai liiketoimintojaan en ymmärrä miksi sillä näillä järjestöillä on muita järjestöjä laajemmat oikeudet saada julkista tukea monessa muussa lainsäädännössä julkinen tuki velvoittaa järjestöjä laajempaan avoimuuteen kuin organisaatioita jotka eivät saa julkista tukea

velvollisuus on julkistaa taloudellista asemansa ja tuloksiaan koskevat tunnusluvut nämä tiedot löytyvät patentti ja rekisterihallituksesta on mahdotonta edes tietää kuinka monta ammatti ja työmarkkinajärjestöä suomessa kaiken kaikkiaan toimii sillä ennen nykyistä rekisteröimiskäytäntöä yhdistyksiltä yhdistyksiltä ei edellytetty kuvausta toiminnastaan tärkeimmät ammatti ja työnantajaliitot kuitenkin toimivat keskusjärjestöjen alla akavalla on kolmekymmentäviisi jäsenliittoa sttklla seitsemäntoista sakhon kuuluu kaksikymmentä jäsenliittoa sekä jhln yhteisjäsenet elinkeinoelämän keskusliitto ekhon kuuluu kaksikymmentäviisi jäsenliittoa tämä tarkoittaa kuuttatoistatuhatta jäsenyritystä joista yhdeksänkymmentäkuusi prosenttia on pk yrityksiä suomen yrittäjät on suurin yli sataviisitoistatuhatta jäsenyritystä kuuluu keskusjärjestöön ammattiyhdistysten arvioitu varallisuus on noin kaksi miljardia ne saavat tuloja jäsenmaksuista joita maksaa suurin osa suomalaisista yksityisen ja julkisen sektorin työntekijöistä nämä maksut vähennetään verotuksessa valtio häviää vuodessa yli kaksisataa miljoonaa euroa verotuloja rakennusliitolla on joidenkin lähteiden mukaan sadan miljoonan omaisuus oajlla kuuleman kuuleman mukaan paljon enemmän ilta sanomat penkoi viime vuonna taloustietoja joista selvisi että pelkästään kahdellatoista keskusjärjestöllä ja ammattiliitolla on yhteensä yhdeksänsadankahdeksankymmenen miljoonan euron omaisuus kertoisin mielelläni tarkkoja lukuja mutta ongelmallista on kun kukaan ei tiedä minkälaiset rahat liitoissa liikkuvat ja kuinka suuria niiden omistukset ovat lisäksi ammattiyhdistysten sijoitusten tuotot ovat verovapaita kauppalehden kyselyn mukaan esimerkiksi pamin pelkkä sijoitussalkun koko on sataviisi miljoonaa euroa yhdistyksen tai säätiön tuloverolain verovapaus arvioidaan yleishyödyllisyyden ja yhteiskunnallisen merkittävyyden perusteella arvioinneissa huomioidaan yhdistyksen säännöt sekä todellinen toiminta yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö ei saa tuottaa sen toimintaan osallistuneelle taloudellista etua osinkoa voitto osuutena eikä kohtuullista suurempaa palkkaa tai muita hyvityksiä

ole minkäänlaista velvoitetta avata sijoitus tai tilitietoja nyt saattaa herätä ajatus että moni ammattiyhdistyshän julkaisee tilinpäätöksensä netissä ihan vapaaehtoisesti kyllä sieltä löytyykin keskusjärjestöjä muun muassa akava sak ja sttk kertoivat antavansa tilitiedot pyydettäessä jäsenliittojensa käytännöistä ei keskusjärjestöissä ole harmainta aavistusta liitot saavat itsenäisesti päättää tarjoavatko he toiminnastaan tietoja vai eivät osalla liitoista tiedot ovat nähtävillä osalla on esimerkiksi sakn tilinpäätös miten voi ammattijärjestön kokoluokan toimijan tulos ja tase mahtua yhdelle sivulle varsinaisen toiminnan kuluja on pyöreät kolmetoista miljoonaa ja sijoituksia viisikymmentä miljoonaa oikeastaan mitään muuta tietoa tämä paperi ei tarjoakaan minä olen elämäni aikana istunut kymmenissä hallituksissa ja joka kerta on pakko kirjanpitolain mukaan koota tilinpäätös joka sisältää kymmeniä sivuja pyydettäessä sain tilinpäätöksen muun muassa eklta se on yrityksen tilinpäätöksen kaltainen verotettavien yritysten tilitietoja mielenkiintoisempaa on kuitenkin se mihin kahdenmiljoonansadanviidenkymmenenviidentuhannensadankuudenkymmenenkuuden suomalaisen palkansaajan jäsenmaksurahat oikein käytetään

jälkeen maksetut jäsenmaksut yhteensä valtion obligaatioiden korkoprosentin mukaisella korolla ovat taloustieteen professori virenin karrikoidun arvion mukaan neljäkymmentä miljardia euroa nythän uskomus on se että liitot ja järjestöt käyttävät keräämänsä rahat työntekijöiden etujen ajamiseen työtaisteluihin ja kutsuttuun toimintaan kyseessä on nimenomaan uskomus koska faktapohjaista tietoa ei ole kenelläkään ei verottajalla eikä suomen valtiolla kysyn edelleen mitä ovat nämä tilinpäätöksellä näkyvät kulut pyyntööni kulujen esittelystä ei ei enää saanut vastausta sakn elorannan mukaan työtaistelukyky ja valmius ovat liiton omia asioita jäin sen tiedon varaan että varsinaisen toiminnan kulut ovat järjestön toimintaan liittyviä kuluja kuluja mitkä aiheutuvat yleishyödyllisestä toiminnasta onko lakkoilu työtaistelu mielenosoituksen järjestäminen yleishyödyllistä toimintaa jota valtion tulee tukea yksikään keskusjärjestö tai liitto ei myöskään kerro mihin he sijoittavat omaisuuden kun tiedustelin tilitietoja auto ja aktn talouspäällikkö wallinilta totesi hän että etenkään harkimo ei tämän tiedonkulun piiriin kuulu on se nyt kummallista kun kaikkien omien yritysteni tiedot ovat kuitenkin julkisesti nähtävillä ja poliittiset puolueetkin rahoitusta valvovat kansanedustajana olen verovelvollinen ilmoittamaan jopa eduskuntaan saamieni lahjojen arvon olen sitä mieltä että kaikki yhdistykset eivät täytä

kriteerejä räikein esimerkki on metallityöväen liitto joka omistaa pyöreästi kymmenen prosenttia vvo konsernista se kiskoo maksimivuokrat joka paikasta josta valtio josta valtio maksaa vuokran asumistukea vvon jakokelpoinen vapaa oma pääoma pääoma vuonna kaksituhattaviisitoista oli satakahdeksankymmentäkahdeksanmiljoonaaseitsemänsataakaksikymmentäkolmetuhattakuusisataakuusikymmentäneljä euroa ja yhdeksäntoista senttiä

miljoonaa vvon kautta valtion asumistuet valuvat myös jhlään pamiin ammattiliitto prohon ja oajn salkkuihin liitot saavat kerätyt voitot eivätkä maksa niistä veroa miten on mahdollista todeta että järjestö on yleishyödyllinen se ei tuota voittoa tai taloudellista etua sen toimintaan osallistuneille ellei tämä järjestö anna toimintakertomustaan tai tilinpäätöstään kenenkään nähtäväksi avoimuus on ensimmäinen askel jatkuvan leikkauskierteen purkamiseen ja todellisen talouskasvun vauhdittamiseen tilitietojen julkaisemisvelvoitteeseen liittyy niiden rekisteröimisvelvoite nykyisen lain mukaan

sellaiset yhdistykset ja säätiöt joiden tilikauden tilikauden seuraavista rajoista ylittyy vähintään kaksi liikevaihto kaksitoista miljoonaa euroa taseen loppusumma kuusi miljoonaa tai palveluksessa keskimäärin viisikymmentä henkilöä usean työmarkkinajärjestön liikevaihto tai taseen loppusumma ylittää tämän rekisteröimisvelvollisuuden rajat monien verojuristien monien verojuristien mielestä isommat järjestöt kuuluisivat määräysten nojalla jo nyt rekisteröimisvelvoitteen piiriin nämä uudistukset ovat vastikään tulleet kirjanpitolakiin mutta veikkaanpa että tämä vuosikymmeniä hyssytelty ay liikkeen koskemattomuus ei tule muuttumaan ei ainakaan ilman että systeemiä ravistetaan auki en ole yksin tämän asian kanssa käsittelemme asiaa nyt ja siitä syystä että aloitteen allekirjoitti yli puolet kansanedustajista vielä useammat työntekijät ja työnantajat ovat allekirjoittaneet aloitteen soittamalla ja ja lähettämällä sähköpostia olen lähes jokaisen keskusjärjestön alaiseen liittoon kuuluvan työntekijän suusta kuullut että ajan yhteiskunnallisen kehityksen talouskasvun ja kilpailukyvyn kasvun kannalta merkittävää asiaa ammattiliittojen jäsenillä pitää olla oikeus tietää onko heidän maksamansa jäsenmaksu suhteessa siihen palveluun jota he liitosta saavat nyt keskustelemme suomen rakenteessa piilevän palkkakehitystä ja työllisyystilanteen parantamista rajoittavan esteen purkamisesta lakialoitteeni edistää jokaista suomalaista ja se olisi pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten ehdotan kirjanpitolain luvun muuttamista siten että työmarkkinajärjestöillä keskusliitoilla sekä yksittäisillä ammatti ja työnantajaliitoilla olisi nimenomainen velvoite toimittaa tilinpäätöksensä patentti ja rekisterihallitukseen tämä muutos muutos lisäisi työmarkkinoiden saaman julkisen tuen avoimuutta ja helpottaisi arviointia jäsenmaksujen verotuen tosiasiallisesta merkityksestä työmarkkinajärjestöjen edunvalvontatyölle muutos yhdenvertaistaisi yhdenvertaistaisi yhdistykset ja säätiöt sekä parantaisi työmarkkinajärjestöjen toiminnan arviointiperusteiden läpinäkyvyyttä lakialoite toteuttaa hallitusohjelmaan kirjattua kärkihanketta joka vahvistaa kilpailukykyä elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla säädös myös mahdollistaisi hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan kirjatun selvitystyön pääomatuloverotuksesta omaisuuden verotuksesta ja eri sijoitusmuotojen verokohtelusta tämän vaalikauden aikana arvoisa puhemies arvoisat kollegat saavatko kaksi pilkku kaksi miljoonaa työntekijää jäsenmaksulleen tarpeellista vastinetta en voi ymmärtää että edes liittojen jäsenet eivät saa tilitietoja nähtäväkseen nämä tiedot ovat ainoastaan pienen ryhmän tiedossa ja se sotii minun oikeustajuani vastaan olen myös sitä mieltä että

jotka ovat merkityksellisimpiä pitäisi jättää tilitietonsa tämä koko asia on ihan päinvastoin kuin mitä euroopassa ajatellaan ja mistä meillä puhutaan kaiken pitäisi olla läpinäkyvää kiitos

arvoisa puhemies

syytä pohtia tulisiko yleishyödyllisten yhteisöjen kirjanpitoa vaatia nykyistä avoimemmaksi mielestäni tämä kysymys on täysin perusteltu mutta tällöin sama julkisuusvaade olisi kuitenkin syytä ulottaa kaikkiin yleishyödyllisiin yhteisöihin se olisi tasavertaista lainsäädäntöä sen sijaan tässä edustaja harkimon aloitteessa keskitytään vain työmarkkinajärjestöjen tilinpäätösten avoimuuteen tämä rajaus on monella tapaa keinotekoinen joten miksi aloitteen tekijä harkimo sitten on tehnyt näin minun tulkintani on että hänen aloitteensa rivien välistä ja tässä hänen puheenvuorossaan myöskin aivan suoraan kuultavissa oleva todellinen pyrkimys on heikentää ammattiyhdistysliikkeen asemaa kyseenalaistamalla työmarkkinajärjestöjen yleishyödyllisyyttä se tuli varsin selväksi tässä aikaisemmassa puheenvuorossa sen jälkeen poistaa jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus ja tästä seuraten nostaa liiton jäsenyyden kustannuksia suomalaisille palkansaajille tämä on oikein klassista ja monella tapaa myöskin hyvin perinteistä porvaripolitiikkaa jota on toteuttanut ei liiton jäsenyyden kustannuksen nostamista palkansaajille sitä on toteuttanut muun muassa ruotsin entinen oikeistohallitus joka nostamalla liittojen jäsenyyden hintaa sai aikaiseksi merkittävän järjestäytymisasteen laskun tässä kuultiin taas kerran salista suoraan kun perussuomalaisten edustaja kommentoi että hyvä eli hallituspuolueen edustajan näkemyksen mukaan on siis tosiaan niin että tavoite on järjestäytymisasteen laskeminen ay liikkeen heikentyminen joka tekee entistä helpommaksi hallituspuolueille ja esimerkiksi elinkeinoelämän keskusliitolle ajaa läpi työntekijöiden asemaa ja työehtoja heikentäviä uudistuksia tässä edustaja taisi jopa kyseenalaistaa työntekijöiden lakko oikeuden arvoisa puhemies harkimon aloitteen ongelma on pyrkimys kyseenalaistaa yleishyödyllisyys aloitteessa luotaisiin erillinen rekisteröintivelvoite joka ei koskisi kaikkia yleishyödyllisiä toimijoita vaan ainoastaan työmarkkinajärjestöjä miksi tällainen valikoiva suhtautuminen avoimuuteen aloitteen mukaan tämä muutos lisäisi työmarkkinajärjestöjen saaman julkisen tuen avoimuutta ja helpottaisi arviointia jäsenmaksujen verotuen tosiasiallisesta merkityksestä edunvalvontatyölle lakialoite menee metsään rinnastaessaan ammattiliittojen jäsenmaksun julkiseksi työmarkkinajärjestöille annettavaksi tueksi ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeus on tällä hetkellä osa henkilöverotusta eikä järjestötuki sen on siis ajateltu tukevan tukevan yksilön mahdollisuuksia yrittää parantaa työntekonsa edellytyksiä ja työehtoja tältä osin se on verotuksellisesti rinnasteinen tulonhankkimisvähennykseen ja painotan myöskin että työmarkkinajärjestöt eivät voi verotuksessa vähentää jäsenmaksutulojaan kuten eivät myöskään esimerkiksi maksamaansa arvonlisäveroa arvoisa puhemies suomessa on on satakolmekymmentäviisituhatta yhdistystä niistä tuhannet saavat toimintaansa tukea kunnilta ja valtiolta ja harjoittavat elinkeinotoimintaa hankkiakseen varoja yleishyödyllisen toimintansa edistämiseksi yleisen oikeustulkinnan mukaan verrattain laajaakaan sijoitustoimintaa ei katsota elinkeinotoiminnaksi ellei varsinaisen yleishyödyllisen toiminnan osuus jää selvästi sekundaariseen asemaan yhdistysten jäsenmaksut ja lahjoitukset on usein mahdollista vähentää verotuksessa tässä mielessä työmarkkinajärjestöt eivät ole poikkeus samat säännöt pätevät vaikkapa vapaaehtoista vapaaehtoista maanpuolustusta edistävään yhdistykseen tällä hetkellä yhdistysten taloutta valvotaan verrattain tarkasti tilinpäätökset eivät nytkään ole salaisia ja niihin voi tutustua myös esimerkiksi vuosikokouksissa monet yhdistykset myös työmarkkinajärjestöt julkistavat tilinpäätöksensä esimerkiksi verkkosivuillaan ja pidän itse äärimmäisen tärkeänä että ammattiliittojen kaksi pilkku kaksi miljoonaa jäsentä myöskin saavat tietoa siitä miten oma liitto käyttää jäsenmaksujen jäsenmaksujen kautta saatuja tuloja

laajempi julkisuus voisi olla perusteltua mutta tällöin sääntöjen tulisi kohdella yhdenvertaisesti kaikkia yleishyödyllisiä yhteisöjä joiden toiminnan mittakaava ylittää tietyn rajan kirjanpitolain mukainen kirjanpitovelvollisuusraja voi tässä valmistelussa olla hyvä lähtökohta joskin itse voisin olla valmis harkitsemaan rekisteröintivelvollisuutta myös tätä pienemmille yhteisöille keskeistä on kuitenkin että pienimuotoisemmalle yhdistystoiminnalle suomihan on kuten tiedämme yhdistysten luvattu maa ei kasata kohtuuttoman suurta hallinnollista taakkaa
arvoisa

ensinnäkään en kyseenalaistanut lakko oikeutta en puhunut siitä asiasta mitään toiseksi en puhunut verovähennysoikeuden poistamisesta yhtään minun lakialoitteeni ei edes koske sitä toiseksikin

ei verkkosivuilta saa minkäännäköistä käsitystä vaikka kaikki sanovat että ne ovat siellä siellä ei kerrota kuin että menot ovat kaksitoista miljoonaa ja sijoitukset sijoitukset viisikymmentä miljoonaa tämä rahamäärä mitä ammattiyhdistysliikkeet pyörittävät ja se omistusoikeus ja ne sidonnaisuudet mitä heillä on kuuluisivat ehdottomasti julkisuuteen enkä ymmärrä miten tähän minun lakialoitteeseeni sekoitettiin nyt nämä kaikki muut asiat jotka edes kuulu tähän

se mikä on kiinnittänyt meidän huomiomme on nimenomaan se että tässä on tehty tällainen keinotekoinen rajaus tämän avoimuuden vaatimuksen osalta ja toistan vielä kerran että avoimuus itsessään on äärimmäisen kannattavaa sen lisääminen

verovähennysoikeuden poistaminen jolloin taas kerran kuten totesin ollaan tilanteessa jossa ikään kuin harkimo omalla aloitteellaan selvästikin pyrkii kohti tilannetta jossa suomalainen järjestäytymisaste laskee eli se nostaisi silloin liiton jäsenyyden hintaa palkansaajille

puhemies kuten puheessani sanoin olen myös sitä mieltä että kaikkien yleishyödyllisten yhdistysten joilla on merkityksellistä asemaa pitäisi kuulua saman lain piiriin ja toiseksikin minun mielestäni jos ammattiyhdistysliikkeellä on tällä hetkellä kaksi miljardia rahaa se ei ihan heti köyhdy tästä tästä asiasta jos ne ne julkaisevat tilinpäätöstietonsa minä en ymmärrä miten tätä ei voi tehdä avoimeksi ne ovat ihan naurettavia ne tilinpäätöstiedot mitkä tänä päivänä julkaistaan tätä voi puolustaa kuinka paljon vain mutta avoimuutta pitää saada tähän asiaan siellä on kaksi miljardia rahaa jota pyöritetään ei

puhemies avoimuus on erittäin tärkeää talouselämässä ja laajemminkin minä olin kyllä edustaja anderssonin puheessa havaitsevinani selektiivisyyttä selektiivistä avoimuutta todellakin me tuolla tarkastusvaliokunnassa käsittelemme aina vaalien vaalien rahoituksia niihin me käytämme omaa rahaa ja me tilitämme jokaisen kahvikupin myöskin etujärjestöjen vaikuttaminen on yhteiskunnallista vaikuttamista siinä puhutaan sadoista miljoonista kun meillä meillä on tuhansia euroja eli minusta kysymys on siitä että oltaisiin avoimia myöskin tämän rahan suhteen niin kuin me olemme meidän vaalien suhteen se olisi todella johdonmukaista mutta puhemies kyllä tässä myöskin verotuksen näkökulmasta voidaan kysyä että tässä on tietyllä tavalla kolminkertainen verovähennysoikeus kun minä metalliliiton jäsenenä saan vähentää jäsenmaksun niin se on tälle saajalle verovapaa tulo ja kun tämä saaja metalliliitto antaa lakkoavustusta se on taas tiettyyn euromäärään on kolminkertainen verovapaus juttelin

ylijohtajan kanssa hän on jo eläkkeellä enkä nimeä mainitse ja hän sanoi että kyllä tässä on kolminkertainen verotuki mutta ei tähän voi puuttua minä sanoin että jaa ei tähän voi sitten vain puuttua mutta kyllä tämäkin on asia jota pitäisi tarkastella
arvoisa puhemies en tiedä millä tavalla edustaja ala nissilä omaa puheenvuoroani kuunteli mutta tämä selektiivinen avoimuushan on nimenomaan tässä tehdyssä lakialoitteessa eli mikäli edustaja harkimo itsekin on sitä mieltä että tämä pitäisi laajentaa koskemaan nimenomaan kaikkia yleishyödyllisiä toimijoita sitten jos tällainen avoimuusvaatimus esitetään niin kuin itsekin linjasin puheenvuorossani niin miksi hän ei tehnyt sellaista lakialoitetta ja mitä tulee tulee tähän jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden poistamiseen niin sehän ei lisää liittojen kustannuksia vaan kysehän on siitä miten se vaikuttaa palkansaajien tuloihin heillehän se liittojen jäsenyys silloin kallistuu

arvoisa herra puhemies niin suurta omaisuutta ei ole

yleishyödyllisillä yhdistyksillä kuin ammattiyhdistysliikkeellä kun puhutaan kahden miljardin rahasta josta kukaan ei edes tiedä kuinka paljon siitä on säätiöitetty eri säätiöihin niin se rahamäärä on ihan huikea minä en ymmärrä miten voi olla tämmöistä avoimuutta vastaan ja jos samalla halutaan tähän muut yhdistykset

saa verotuksessa tässä on minusta kysymys etujärjestöistä tällä tarkoitan ammattijärjestöjä yrittäjäjärjestöjä elinkeinoelämän järjestöjä ja maataloustuottajajärjestöjä nämä kaikki käyttävät yhteiskunnallista vaikuttamisvaltaa niin kuin me kansanedustajatkin käytämme kun me informoimme omista rahoistamme kaikki kahvikupitkin niin eikö silloin myöskin tällainen avoimuus mitä edustaja harkimo peräänkuuluttaa etujärjestöjen rahankäytössä olisi paikallaan tämähän on ihan keskiaikaista että näitä näitä tilinpäätöksiä rahankäyttöä ei avoimesti julkisteta

edustaja harkimon lakialoitteessa vaaditaan enemmän avoimuutta ja ja läpinäkyvyyttä työmarkkinajärjestöjen käytäntöihin ja uskon että myös liittojen jäsenistö haluaisi varmaan tarkemmin tietää järjestönsä toiminnasta ammattijärjestöjen toiminnan olemassaolon tärkeyttä ei mielestäni kyseenalaisteta aloitteessa mitenkään

arvoisa puhemies kiitos aloitteen tekijälle että saadaan keskustella aiheesta olin itse kolmas allekirjoittaja ja minusta tämä oli erittäin toivottava uudistus haluaisin edustaja anderssonille vastata ihan vain sen verran kun arvostelitte perussuomalaisia siitä että sanoimme hyvä kyllä olen allekirjoittanut tämän aloitteen kolmantena ja olen nimenomaan allekirjoittanut aloitteen jossa tulee toimittaa tilinpäätös rekisteröitäväksi ja se on julkinen te itse lisäsitte nämä verovähennysoikeuden poistot ja muut ne ovat teidän omaa tulkintaanne mutta ymmärrän sen että vaalit lähestyvät sitten ihmettelen sitä että että jos edustaja harkimo on nyt tehnyt tämäntyyppisen aloitteen jossa julkisuutta ja avoimuutta lisätään niin jos ei sitä tule nyt kerralla kaikkiin niin sitten sitä ei voi antaa yhdellekään on tavallaan vasemmiston argumentti sille miksi he eivät ole tätä allekirjoittaneet sdpn edustajia en täällä näe mikä on sinänsä harmillista kuten edustaja harkimo toi puheessaan esille siellä on paljon tukea sinnepäin tuossa katselin katselin esimerkiksi puheenjohtaja rinteen puolison vaalitukea ammattiyhdistykseltä tästä oli mtvn uutisissa kaksituhattaviisitoista huhtikuussa sieltä oli kaksikymmentäseitsemäntuhatta euroa tullut vaalitukea ja puheenjohtaja rinnekin oli saanut useita tuhansia tietysti tämäntyyppinen varmasti vaikuttaa siihen näinhän se menee että sen lauluja laulat

täyttyä mutta siellä on syntynyt tämmöinen vakiintunut käytäntö kansalaiset pitävät erittäin ongelmallisena veronmaksumoraalin kannalta sitä että tietyt yhteisöt voivat saada jopa miljoonaosingot ilman että siitä verotetaan lainkaan tämä ei varmaan ole ollut alun perin ihan tarkoitus ymmärrän ymmärrän hyvin jalkapalloseuroja tämäntyyppisiä yhdistyksiä että heillä on jonkin verran tuloja ja niistä ei makseta veroja koska siinä on hieman erityyppinen idea kysyin sitten valtiovarainministeriltä mihin toimenpiteisiin tässä aiotaan ryhtyä joko niin että verovapaus poistettaisiin tai tulisi jonkinlainen kohtuullinen yläraja sain vastauksen että asiaa selvitetään tämän kevään aikana valtiovarainministeriössä ja mietitään erilaisia malleja mitä mitä voisi tehdä ja tehdäänkö odotan nyt mielenkiinnolla minun mielestäni tässä olisi myös valtion tulojen kannalta eräs asia itsekin olen sitä mieltä että voidaan tarkastella laajemminkin yhteisöjä mutta eipä se ole peruste hylätä sitä että tällekin asialle tulisi avoimempi julkisuus niin kuin ymmärsin että edustaja andersson katsoi että jos ei saa kaikkea kerralla niin ei kannata sitten tukea sitä yhtäkään

tässä edustaja meri viittasi tähän perussuomalaisen edustajan tekemään välihuutoon minun puheeseeni mistä itsekin puhuin perussuomalaisten edustaja itse asiassa huusi hyvä siinä kohtaa kun minä esitin pelkoni ja epäilykseni siitä että tämä pitkässä juoksussa johtaa kehitykseen jossa järjestäytymisaste laskee ja siihen hän huusi hyvä eli edustaako tämä perussuomalaisten näkemystä ammattiyhdistysliikkeestä ja ammattiyhdistysliikkeen toiminnan tärkeydestä eli pidättekö tosiaankin kannatettavana sellaista kehitystä jossa järjestäytymisaste myös suomessa lähtisi laskemaan

kun puhutaan jäsenmaksujen verovähennyksestä niin se on yksi asia mutta jos ajatellaan että ammattiyhdistysliikkeellä on tänä päivänä kaksi miljardia rahaa ja se tuottaa noin viisi prosenttia tuottoa vuodessa ja ja he tienaavat noin sata miljoonaa eivätkä maksa siitä minkäännäköistä veroa

arvoisa puhemies nyt minun täytyy kyllä edustaja anderssonille sanoa tämän voi vaikka pöytäkirjasta katsoa että meitä on on ollut tässä kaksi minä ja edustaja kike elomaa ahaa no sitten minä en en huomannut ollenkaan en tietenkään kenenkään muun puolesta osaa vastata mutta itse en en tällaista kuullut ja sen takia ihmettelin en osaa muiden puolesta vastata

halusin vain korjata tämän edustaja meren väärinkäsityksen

sitten puhujalistalta edustaja koski arvoisa
rouva puhemies taitaa olla niin että itse asiassa on kyse punavihervasemmiston suurimmasta painajaisesta eli tulojen muuttamisesta varallisuudeksi ja tuottavan varallisuuden kasvattamisesta tosin miten se liittyy tähän asiaan ay liikkeelle tämä toiminta on ollut tavanomaista ja määrätietoista mutta ei ei sen sijaan näille työntekijöille joita he väittävät edustavansa pidän ihan itsestäänselvänä että tämän lakialoitteen osalta yleishyödyllisten yhteisöjen tuloja ja varallisuutta pitäisi kohdella samalla tavalla aivan riippumatta siitä onko kyseessä ammattiliitto uskonnollinen yhteisö tai peräti urheiluseura

mikä tulee olemaan ay liikkeen jäsenistön saama lisäarvo maksamiensa jäsenmaksujen vastineeksi itse en olisi lainkaan tästä huolissani vaan kokisin että se ei ole suinkaan eduskunnan eikä lainsäätäjän ongelma vaan on ay liikkeen aivan oma asia tuottaa se lisäarvo jotta jäsenet saavat sen sen palvelun ja oikeuden mitkä kuuluukin saada

arvoisa puhemies minä teen nyt eron kahden asian välillä ensimmäinen on nämä verovapaat tulot jotka ammattiyhdistysliike yleishyödyllisenä toimijana saa esimerkiksi osinkojen muodossa mielestäni voidaan kyllä harkita ja selvittää sitä pitäisikö kaikkien yleishyödyllisten toimijoiden osinkotulot laittaa verolle sellainen toimenpide kuitenkin kohdistuisi kaikista voimakkaimmin koneen säätiön ja kulttuurirahaston kaltaisiin toimijoihin jotka tällä hetkellä ovat ne keskeisimmät suurimmat osinkotulot saavat yleishyödylliset toimijat silloin jatkossa näillä rahastoilla ei olisi mahdollisuutta samassa mittakaavassa näitä tuloja käyttää esimerkiksi tutkimuksen tieteen ja kulttuurin rahoittamiseen vaan osa tästä rahasta sitten kanavoitaisiin valtion kautta joka kyllä sinänsä voisi varmasti samankaltaista toimintaa ihan omilla päätöksillään myöskin rahoittaa toinen kysymys on sitten tämä jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus ammattiyhdistysliikkeen jäsenten osalta mikäli tätä yleishyödyllisyyttä kyseenalaistetaan ja tämä oikeus työntekijöiltä poistuu niin kyllähän siitä kärsivät ennen kaikkea suomalaiset palkansaajat joiden jäsenmaksu ammattiliittoon kallistuu ehkä sen seurauksena käy niin kuin ruotsissa kävi että monet pienituloiset pätkäduunarit eivät enää maksaneet tätä jäsenmaksua sen takia että se kallistui niin paljon ja jättivät siis kokonaan olematta jäsen ammattiyhdistysliikkeessä no ketkä sitten kärsivät mikäli järjestäytymisaste laskee merkittävästi kyllä sekin vaikuttaa siihen työhön mitä me lainsäätäjinä tässä salissa teemme ja aika räikeässä ristiriidassa myöskin sen kanssa mitä hallituspuolueiden ministerit täällä ovat puhuneet hyvin lämpimään ja arvostavaan sävyyn tästä suomalaisesta sopimusyhteiskunnasta tällainen kehitys olisi kyllä sen kanssa räikeässä ristiriidassa

puhemies suurin ongelma mielestäni on se että ammattiyhdistysliikkeeseen kuuluu kaksi miljoonaa jäsentä ja jäsenten määrä on valtava ja ne jotka tietävät näistä rahoista ovat vain kourallinen ihmisiä jotka tietävät minkälaisia rahoja ammattiyhdistysliikkeet pyörittävät niitä ei ole montaa minä olen yrittänyt selvittää nyt kuukauden sitä asiaa kukaan ei kerro siitä sanaakaan se on ihan niin kuin salaisuudella leimattu

toiminta yleishyödyllistä

arvoisa puhemies

myös muualla maailmassa arvoisa puhemies selonteon ensimmäinen painopiste hiilineutraali ja resurssiviisas suomi lähtee ajatuksesta että tarvitsemme määrätietoisia yhteisiä toimia jotta maapallon väestön kehitys ja aineellisen kulutuksen kasvu saadaan pidettyä luonnon kantokyvyn rajoissa

tasa arvo joka on myös suomen ulko ja turvallisuuspoliittisen sekä kehityspoliittisen selonteon vahva kärki arvoisa puhemies sukupuolten välinen epätasa arvo on yksi suurimmista ongelmista kehitysmaissa ja naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen edesauttaa kaikkien muiden kehitystavoitteiden saavuttamista esimerkiksi yk järjestöjen tuessa suomi on priorisoinut selkeästi un womenia unfpaa ja toimintaa joka tukee tasa arvoa naisten ja tyttöjen koulutusta osallisuutta sekä seksuaaliterveyttä ja perhesuunnittelua suomi vahvistaa myös yleisemmin tasa arvoa tukemalla ihmisoikeuksia sekä yhdenvertaisia yhteiskuntia ja panostaa muun muassa ihmisoikeuksien arviointitapojen kehittämiseen oikeusvaltioiden vahvistamiseen demokratiaan ja hyvään hallintoon suomi tukee ihmisarvoista työtä osallistavaa kasvua työelämän tasa arvoa sukupuolten samapalkkaisuutta ja työpaikkojen luomista kaikkialla maailmassa arvoisa puhemies selonteossa pohditaan myös toimeenpanon keskeisiä politiikkaperiaatteita ja niiden suhdetta globaalikumppanuuteen eri politiikkalohkoilla tehtävät päätökset vaikuttavat merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen suomessa ja globaalisti

ahvenanmaalla on monia etuja jotka tekevät siitä sopivan uusiutuvaan energiaan liittyvän uuden tekniikan testausalueeksi ahvenanmaalla on paljon aurinkotunteja tuulta ja ennen kaikkea vakiintunutta kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa kuitenkin työ ja elinkeinoministeriön taholta on olemassa tulkinta jonka mukaan tukirahoitusta ei voida maksaa ahvenanmaalle siitä huolimatta että ahvenanmaa on osa suomea tiukan juridisesti juridisesti itsehallintolain mukaan asiaa tarkasteltaessa kyseessä on todella ahvenanmaan toimivaltaan kuuluva asia mutta se ei muodosta estettä hankkeiden tukemiselle ahvenanmaalla jos tahtoa siihen on minkä myös perustuslakivaliokunta on

arvoisa rouva puhemies

biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihanketta voidaan viedä eteenpäin kestävästi ja luonnollisesti myös kestävä kehitys huomioiden kansallisen metsästrategiankin mukaan metsiemme hakkuumäärää on tavoitteena lisätä viidellätoista miljoonalla kuutiometrillä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi mennessä puutuotannollinen kestävyys ei ole silti uhattuna sillä tavoitteeseen voidaan päästä luonnon monimuotoisuus turvaten lisäksi metsiemme puuston kasvua on mahdollista lisätä vielä entisestään tämä vain vaatii hyvää metsänhoitoa ja metsänjalostusta onkin sanottu metsä kasvaa seitsemänä päivänä mutta sitä hakataan vain viitenä päivänä viikossa suomella on tavoite metsähakkeen käytön kasvuun jolloin yrittäjät investoivat valtion tukemanakin metsäenergiaan liittyviin koneisiin ja laitteisiin tällä hetkellä työt ovat vähentyneet merkittävästi tuontihakkeen vaikutuksesta halpa venäläinen tuontihake joka saa tuen on niin edullista että se vaarantaa muidenkin suomalaisten polttoaineiden kuten turpeen ja sahojen sivutuotteiden menekin hakkeen alkuperän ilmoitusvelvollisuuden puuttuminen on tuonut ongelman jossa venäläinen hake muuttuu kotimaiseksi kun toimijat sitä toimittavat suomeen kotimainen hake on täysin eriarvoisessa asemassa suomen kalliin kulurakenteen vuoksi mielestäni ulkomaiselle hakkeelle tulisi asettaa rajoituksia valtion tuet muun muassa puu sähkö ja investointituki ja veroedut tulisi vain suomalaiselle puulle suomi ensin ja muut sitten vasta tulisi olla periaatteenamme näkisin myös hyvänä että lain nojalla velvoitettaisiin ilmoittamaan hakkeen alkuperämaa tällä hetkellä kun venäläinen hake tulee suomeen se muuttuu välittömästi suomalaiseksi hakkeeksi energialaitoksille ja myös tulevaisuudessa uusille tehtaille kuljetetaan venäläistä haketta suomalaisena hakkeena mitähän tarkoittaa sertifiointi venäläinen hakehan ei ole tietoni mukaan sertifioitu mikäli sertifiointi tarkoittaa että ulkopuolinen taho on myöntänyt kirjallisen todistuksen siitä että tuote täyttää tietyt vaatimukset vaade sertifioinnista edellyttäisi että polttoon päätyvä hake on kestävällä metsänhoitotavalla tuotettua millä tavoin voimme varmistua ulkomainen hake on sertifioitu mikäli tukeutuisimme enemmän suomalaiseen hakkeeseen huoltovarmuus paranisi hajautetun sähkön ja lämmöntuotannon myötä metsäteollisuudelle tarjoutuisi valmiita ja parempia motoleimikoita biotalouden investoijille tarjoutuisi biomassaa metsäteollisuuden sivutuotteiden myötä metsien taloudellinen ekologinen ja sosiaalinen käyttö paranisi ja sertifikaatit toteutuisivat paremmin myös kiertotalous paranisi tuhkan muuttuessa jopa luomukelpoiseksi lannoitteeksi samalla alue ja kansantalous sekä maaseudun elinvoimaisuus paranisivat nämä ovat sellaisia asioita joita ei monesti tule mietittyä suomi ensin ja muut sitten arvoisa rouva puhemies monesti unohtuu että metsät ovat hiilinielu jota on helppo kasvattaa varsin yksinkertaisilla toimilla esimerkiksi suometsässä tuhkausta voimme lisätä merkittävästi metsänomistajien tulisi tehdä yhteishanke missä olisi laajemmat tuhkausalueet tällöin tuhkaus olisi helppoa ja kustannustehokasta tehdä lentokoneesta käsin näkisin hyvänä että luotaisiin jonkinlainen tukielementti jolla tuhkaus olisi tällä tavoin kannattavaa korostan vielä että hallituksen tavoiteohjelma painottaa hiilineutraalia suomea

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies kestävää kehitystä on vaikea toteuttaa ilman uskoa omaan ja yhteisön tulevaisuuteen tulevaisuuteen luo uskoa varmuus omasta ja lähimmäisten toimeentulosta vahva talous koulutuksen tasa arvo ja mahdollisuus työntekoon luovat tätä varmuutta sen vuoksi koulutuksen laadusta ja saavutettavuudesta on pidettävä kiinni lisäksi niin kotitalouksien kuin valtioidenkin velkaantumista kestävällä tavalla ehkäistävä elämä velkataakan alla on raskauttavaa valtioille ja yksilöille ja vie huomiota muilta tärkeiltä asioilta kuten kestävän kehityksen edistämiseltä työmarkkinat ovat digitalisaation myötä muuttumassa pysyvästi kaikki eivät tästä muutoksesta hyödy tai pysy mukana työmarkkinoilla meidän päättäjien tehtävä on pitää kaikki mukana muutoksen keskellä ja varmistaa että jokainen voi tuntea itsensä tarpeelliseksi kestävä kehitys ole kestävää ilman hyvinvoivaa ympäristöä ja luontoa maamme ehkä arvokkain aarre on puhdas luonto tämän vuoksi puhtaisiin uusiutuviin luonnonvaroihin on panostettava luonnon hyvinvointi on kaikkien etu ainutlaatuinen puhdas ja hyvinvoiva luontomme mahdollistaa suomalaisten hyvinvoinnin lisäksi myös ansaintamahdollisuuksia luontomatkailuun perustuvan matkailuelinkeinon ja kotimaisten puhtaiden elintarvikkeiden viennin ja kun me puhumme puhtaista elintarvikkeista emme voi olla puhumatta myös eettisesti tuotetuista elintarvikkeista ja eläinten hyvinvoinnista eräs agenda kaksituhattakolmekymmentä tavoite on oikeudenmukaisuuden ja rauhan toteutuminen tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa taistelua köyhyyttä ja eriarvoistumista vastaan työllistäminen on tässä taistelussa paras ase hallitus ei halua työttömiä kyykyttää vaan tarjota heille lisää mahdollisuuksia aktiiviseen elämäntapaan ja työllistymiseen arvoisa puhemies suomi on maailman hyvinvoivimpia maita olemme kulkeneet pitkän tien suomen valtion alkuaikojen köyhästä syrjäisestä maasta pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi olemme tehneet uudistuksia kestävällä tavalla ovat vaurastuttaneet maatamme ja sen asukkaita sen vuoksi suomi voisikin viedä erilaisia toimintamalleja maailmalle kehitysyhteistyön merkeissä täällä salissa on tänään puhuttu paljon hyvin tärkeästä asiasta tyttöjen ja naisten oikeuksien edistämisestä ja suomihan on siinä edelläkävijämaa suomalaisella koulutuksella on maailmalla erinomainen maine vahva koulutusosaaminen voitaisiin käyttää hyväksi kehitysyhteistyössä suomi voisi tulevaisuudessa toimia peruskoulutuksen ja ammattikoulutuksen esimerkkimaana viemällä kehitysavun nimissä toimivia koulutusmalleja kehittyviin maihin ja kehitysmaihin myös yksittäisten kansalaisten esimerkillisestä toiminnasta voisi saada ideoita ja hyvänä esimerkkinä toimii esimerkiksi team rokka joka on osittain oman rahoituksensa turvin tehnyt arvokasta työtä norsunluun salakaupan kitkemiseksi afrikassa rokka on toiminut agenda kaksituhattakolmekymmentä hengessä eli yrittämällä säilyttää luonnon moninaisuutta tämänkaltaisen suoran kehitystyön hyötyjä ovat muun muassa konkreettiset tulokset ja korruption mahdollisuuden väheneminen toivonkin että julkista tukea team rokan kaltaisille hankkeille lisättäisiin tulevaisuudessa

puhemies edustaja kulmala nosti tärkeän asian esille puheenvuorossaan nimittäin venäläisen hakkeen ja sen uhkakuvat ja venäläisen hakkeen tuonnin vähentämisen vaikutuksen suomalaisen maaseudun elinvoimaan todellakin tuo sertifiointivaatimus jos se luotettavasti saataisiin ulkopuoliselta taholta voisi olla käypä ja ja hyvä keino siinä että me voisimme tukea sopivin laillisin ja mahdollisin keinoin suomalaista haketta tätä kannatan mutta en voi olla sanomatta etteikö korvaani olisi särähtänyt tuo edustaja kulmalan muutaman kerran toistama toteamus suomi ensin muut sitten vasta tässä agenda kaksituhattakolmekymmentä paperissa suomi hyvin vastuullisesti linjaa kuitenkin myös kehityspolitiikkaa ja näen sen hyvin tärkeänä koska haluan suomi on jatkossakin avoin kansainvälisiä vastuitaan hoitava pohjoismaa emmekä käperry itseemme vaan vaikutamme aktiivisesti kansainvälisessä kehityspolitiikassa ja pitkän aikavälin tavoitteena tulee edelleen olla tuo nolla pilkku seitsemän prosentin bruttokansantuoteosuus sen takia haluan tuoda myös tämän näkökulman tähän että tämä suomi ensin muut sitten vasta vähän tuo pelottavia kaikuja tuolta rapakon takaa siellä taisi vain olla joku toinen maa ensin toivon että näin ei kuitenkaan ole tässä laajemmalti keskusteltaessa agenda

arvoisa rouva puhemies en palaa nyt tuohon edelliseen puheeseeni mutta iltapäivän puhettani minusta on erittäin hyvä että kestävä kehitys otetaan nykyään vahvasti poliittisessakin päätöksenteossa huomioon tähän on varmasti ollut kimmokkeena ilmaston ja ympäristönmuutos kuitenkaan sosiaalisen puolen ihmisten ja yhteiskunnan kestävästä kehityksestä ei edelleenkään puhuta maailmanlaajuisestikaan tarpeeksi ja sama koskee taloudellisesti kestävää kehitystä jossa valtioiden kestävällä tasolla oleva velanotto on yksi tärkeimmistä näkökulmista yhdeksänkymmentä luvulla puhuttiin jopa ihmiskunnan henkisestä kestävästä kehityksestä jolla viitattiin ihmisen kulttuuriperinnön jatkumiseen ja ihmisen henkiseen uudistumiseen tämä puoli on jäänyt viime aikoina hieman vähemmälle huomiolle kestävästä kehityksestä puhuttaessa kiitos kuitenkin hallitukselle siitä että inhimillisesti kestävä kehitys kuten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta vastaan taistelu sekä